päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan tänään keskitymme neljään ajankohtaiseen aiheeseen ensimmäisen kysymyksen esittää edustaja rinne olkaa hyvä
arvoisa puhemies yli seitsemänkymmentä yritystä kansalaisjärjestöä ja ja ammattiliittoa vaatii suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia ykkösketjuun kampanjan tavoittelema laki velvoittaisi yritykset selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa sekä välttämään ja vähentämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia lain lähtökohta olisi se että ihmisoikeudet eivät ole kaupan ja vastuuttomuus ei ole kilpailuetu tämä on todella tärkeä kampanja pääministeri sipilä se muistuttaa meitä päättäjiä siitä että suomi on kansainvälisessä vertailussa jäämässä jälkeen yritysvastuulainsäädännöstä ranskassa sveitsissä ja alankomaissa on jo lähdetty säätämään yrityksille sitovaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta sdp on päättänyt liittyä ykkösketjuun kampanjaan pääministeri sipilä voiko johtamanne hallitus sitoutua ykkösketjuun kampanjan tavoitteisiin

arvoisa puhemies ministeri lintilä jonka vastuulle tämä kuuluu ei ole paikalla mutta voin yleisesti vastata näin että että ilman muuta yritysvastuuasiat ovat tärkeitä me olemme valtionyhtiössä edistäneet sitä tehneet uuden uuden ohjeistuksen esimerkiksi verojalanjälki pitää

yritysten oman tahdon varassa sillä tavalla että niistä syntyy myöskin kilpailuetuja jotka rohkeasti menevät siihen suuntaan kuin edustaja rinne kuvailitte

arvoisa puhemies pääministeri sipilä tuon kampanjan tavoitteena on että kaikki yritykset noudattavat ihmisoikeuksia juha beurling kuluttajaliiton pääsihteeri on todennut että kukaan ei halua ostopäätöksillään tietoisesti tukea vastuutonta yritystoimintaa mutta vastuuväittämien viidakossa seikkaileva kuluttaja on voimaton kuluttajat haluavat luottaa siihen että ostettujen tuotteiden taustalla ei ole lapsityövoimaa pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia kotipizza group

on mukana tässä kampanjassa ja yrityksen toimitusjohtaja tommi tervanen toteaa monet yritykset noudattavat jo nyt ihmisoikeusperiaatteita hankintaketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuus on sekä asiakkaiden että tavarantoimittajan etu meillä ei ole mitään salattavaa eikä pitäisi olla millään muullakaan suomalaisella arvoisa pääministeri minä olen vieraillut viimeisten kuukausien aikana useissa yrityksissä ympäri suomea ja viesti sieltä on selvä vastuuttomuus ei saa olla kilpailuetu pääministeri sipilä sdp on mukana kampanjassa onko hallitus mukana

kuuluu edelleenkin ministeri lintilän vastuualueelle tehdäänkö sillä tavalla että odotetaan ministeri lintilä on täällä kuten totesin niin yleisellä tasolla tämä on sellainen asia jota jota mielelläni edistän se on selvä asia että että ihmisoikeuskysymykset eivät missään tapauksessa vastuuttomana voi olla kilpailuetu sehän on kaikille meille selvää

tällä vaalikaudella on nähty kuinka hallitus on moukaroinut oikein urakalla työntekijöitten suojaksi tehtyä lainsäädäntöä oikein lekaa pienempää työkalua ei ole löytynyt ensin säädettiin aktiivimallista joka on epäoikeudenmukainen koska palvelujen määrä vaihtelee suuresti paikkakunnittain ja eri puolilla suomea on hyvin erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä varsinkin meillä syrjäseuduilla aktiivimalli ei aktivoi vain rankaisee työn puutteesta

totta aktiivimalli on tämän hallituksen aikaansaannos mutta niin on moni muukin päätös ja kun te sanoitte että ollaan moukaroitu niin viime budjettiriihessä tehtiin iso pino päätöksiä jotka ovat palkansaajalle ja työttömälle etu ne auttavat häntä työllistymään jos otan yhden asian me muun muassa nostimme palkkatuen kiintiön neljääntuhanteen me teimme palkkatukeen muita muita täsmentäviä toimenpiteitä ja kaikkein isoimpana olemme nostaneet tämän työkykyongelmien tunnistamisen ja yksilöllisten työkykyprosessien kehittämisen sillä lailla esille että tämä tulee olemaan ihan varmasti sekä tämän hallituksen että seuraavan hallituksen tärkeitä hankkeita joita pitää edistää on totta että hallitus on tehnyt tiukennuksia mutta on myös tehty paljon parannuksia joten tuo on aika yksisilmäinen väite sanoa että ollaan pelkästään moukaroitu

arvoisa puhemies kysymykseni on periaatteellinen ja sopii herra pääministerille hyvin kaikki me muistamme miten pääministeri katainen aikanaan tilasi professoreilta castells ja himanen selvityksen joka osin julkaistiin kirjana tietoyhteiskunnan toimintamallista ja siinä yhteydessä suomalainen ammattiyhdistysliike katsottiin yhdeksi neljästä tärkeimmästä menestystekijästä suomalaiselle hyvinvoinnille ja työelämäkehitykselle nyt on pakko kysyä kun tilanne on mahdollisesti aika dramaattinen suomessa nyt tämän työsuhdeturvan heikentämisen irtisanomisturvan heikentämisen kohdalta miten te arvioitte isossa kehityskaaressa

ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinajärjestöjen merkitystä nyt yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajana että antaisitte sille paremman arvon

arvoisa puhemies en ole pääministeri mutta vastaan näistä työmarkkinakysymyksistä on ihan totta että tilanne on huolestuttava ja hallitus ottaa tämän vakavasti niinpä

niistä elementeistä mihin me olemme valmiita tämän irtisanomissuojan kanssa mitä siellä voidaan liikutella sisällä olen kolmikantaa kunnioittanut sillä lailla että olen ollut yhteydessä jarkko elorantaan ja antti palolaan ja käynyt heidän kanssaan tästä asiasta keskustelua kolmikantaisella valmistelulla on suomessa tulevaisuutta mutta pitää ymmärtää että tilanne muuttuu työelämä muuttuu pitää olla myös valmiutta olla itse tekemässä muutoksia rohkeasti

puhemies tämä yritysvastuulaki on ehdottoman tärkeä paitsi siinä että me ohjaamme maailmantaloutta kestäviin pelisääntöihin ihmisoikeuksien kannalta myös siinä että se suojelee ympäristöä monissa maissa näihin yritysvastuulakeihin on kirjattu ihmisoikeuksien lisäksi myös ympäristövastuu ja nämä usein

ihmisten oikeuksia kehittää omaa elinympäristöään ei tulla kohtuuttomasti viemään sillä että esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntäminen on pelkästään ulkomaisten toimijoiden käsissä näin ollen yritysvastuulaki liittyy vahvasti myös kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen ja ympäristövastuuseen miten ministeri tiilikainen näette oletteko te valmis edistämään sitä että ympäristövastuukysymykset nostettaisiin tässä yritysvastuulain valmistelussa esille ja oletteko te edistämässä tätä asiaa että saataisiin sekä ihmisoikeuksia että ympäristövastuuta eteenpäin ja että suomalaiset yritykset jotka panostavat näihin pärjäävät kilpailussa
arvoisa puhemies kysymys ja se suunta mihin edustaja niinistö tätä laajensi on hyvä ja arvokas ja olen käynyt hyviä ja rakentavia keskusteluja tämän ykkösketjuun kampanjan toimijoitten kanssa näistä yritysvastuulainsäädännön mahdollisuuksista siinä on todettu niitä mahdollisuuksia mitä se sisältää mutta myös niitä ongelmia mitä tulee jos lakiin lähdetään kirjoittamaan tämänkaltaisia asioita minkä kokoiset yritykset käytännössä pystyisivät tuon yritysvastuunsa osoittamaan eli tässä matkan varrella on varmasti monta monta ongelmallista yksityiskohtaa mutta tuo suunta ja tavoite että entistä tarkemmin pystyttäisiin varmistamaan se että yritykset toimivat vastuullisesti ihmisoikeuksia työntekijöitten oikeuksia ja ympäristöä kohtaan on kannatettava kannatettava kuten pääministeri

arvoisa puhemies perussuomalaisista suomalaiset yritykset kuitenkin kohtelevat työntekijöitä reilusti ne ovat reiluja ja ne huolehtivat ympäristöstä ja niille on siis todella tärkeää koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi tämä on meidän havaintomme kun puhumme jatkuvasti suomalaisten yrittäjien kanssa siksi haluankin ottaa tässä näkökulmassa esiin sen että nyt kun tällä tavalla tässä sdp ja vihreät kovasti korostavat tätä yritysten vastuuta niin edelleen niin se käytännössä merkitsee hyvin usein lisää normeja ja lisää byrokratiaa ja sitä me perussuomalaiset emme tahdo nimittäin juuri sehän että täällä yliverotetaan yrityksiä ja täällä on liikaa byrokratiaa ja normeja nimenomaan siirtää ne yritykset sinne ulkomaille missä sitten taas ei ole reiluja pelisääntöjä esimerkiksi kiinaan missä sitten taas saastutetaan ihan hirveästi

arvoisa puhemies edelleenkin tämä taitaa kuulua ministeri lintilän tontille mutta tämä kysymys on sillä tavalla asiaa avaava että tässä yritysvastuulaissa nimenomaan ne maat jotka ovat tässä edenneet lähtevät siitä että tätä vastuuta mitä se kansallinen lainsäädäntö säätelee siellä omassa maassa toimittaessa vastaavan kaltaisia pelisääntöjä sovellettaisiin myös ulkomaille eli nimenomaan tässä tasoitetaan sitä kilpailueroa ja etua että ei pystytä ympäristöä tai ihmisoikeuksia polkemalla saamaan epäreilusti liian hyvää asemaa siellä markkinoilla eli nimenomaan normeja ja pelikenttää tasoittavaa eikä kansalliseen lainsäädäntöön liikaa byrokratiaa tuovaa kunhan vain huolehditaan siitä että se pystytään oikealla tavalla todentamaan tämä byrokratianäkökulma on tärkeä ja sen takia juuri on vaikeata sitä lainsäädäntöä kirjoittaa mutta periaate on hyvä

arvoisa puhemies yritysvastuulaki olisi erittäin tervetullut maailmassa on valitettavasti edelleen yrityksiä jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia tuotantoketjuissaan esimerkiksi lapsityövoimaa käytetään edelleen ihmiset työskentelevät turvattomissa ja vaarallisissa olosuhteissa esimerkiksi tekstiiliteollisuuden alalla ammattiyhdistystoimintaa estetään monissa maissa yritysten globaalit tuotantoketjut ovat erittäin pitkiä ja monimutkaisia mutta suomalaisilla yrityksillä tulisi kuitenkin olla vastuu selvittää ettei ihmisoikeuksia rikota tuotantoketjun missään vaiheessa myöskään toisella puolella maapalloa

ja se kannustaa myös siirtämään tuotantoa huonoihin olosuhteisiin arvoisa puhemies pääministeri vastasi siihen malliin että pitää arvioida voidaanko vapaaehtoisuuden pohjalta edetä mutta eikö sitova yritysvastuulaki olisi vastuullisten suomalaisten yritysten ja työntekijöiden etu

rouva puhemies vastuullisuus on varmasti jokaisen menestyvän yrityksen liiketoiminnan ytimessä varmasti halutaan ihan mainehaittojenkin välttämiseksi toimia yritysvastuun mukaisesti kantaa vastuuta niin ympäristöstä kuin myöskin sosiaalista vastuuta tällä hetkellähän meillä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa hankintalaissa on mahdollisuus ihan kategorisesti sulkea pois sellaiset yritykset joitten tuotantoketjussa tai alihankintaketjussa on esimerkiksi vaikkapa törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia tai vastaavaa pakkotyötä tai jotain sen kaltaista tällaisia yrityksiä ei tarvitse edes ottaa mukaan kilpailutustoimintaan

arvoisa puhemies vastaan hankintalaista ja siltä osin vastaan tähän uusi hankintalaki antaa mahdollisuudet siihen jo vanhakin antoi siihen mahdollisuuden että voidaan kilpailuttaa sillä lailla että nämä sosiaaliset kriteerit tulee huomioitua nyt moni kunta moni kaupunki on ottanut tämän ihan omaan strategiaansa ja minun mielestäni se on loistava suunta koska meillä on julkisia hankintoja kolmenkymmenen miljardin euron edestä vuosittain se ei ole lainkaan vähäpätöinen summa ja siellä pystytään tekemään paljon asioita no miten sitten semmoinen yksikkö jossa sitä osaamista ei ole me olemme perustaneet tällaisen verkoston keinoverkoston semmoisetkin tahot jotka eivät sitä kilpailuttamista välttämättä osaa tehdä voivat käyttää ja hyödyntää ja sitä kautta sitten ottaa huomioon nämä sosiaaliset sosiaaliset kriteerit jotka ovat äärimmäisen tärkeitä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa

edustaja tavio haluan teille todeta että olen parikymmentä vuotta seurannut läheltä sitä miten miten alipalkat työsuojelun puute monella eri tavalla ihmisoikeuksien loukkaaminen ovat nimenomaan siirtäneet työtä työvoimavaltaisilta aloilta suomesta ulos joten teillä on aika väärä käsitys tästä ihmisoikeudet eivät voi olla kaupan ihmisoikeuksien polkemisen salliminen suomen rajojen ulkopuolella ei ole vain ihmisoikeuskysymys samalla heikennetään niin kuin todettua suomalaisen työn ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja vaikutetaan vastuullisesti toimivien asemaan markkinoilla vastuuttomuus ei pääministeri sipilä saa olla kilpailuetu arvoisa puhemies nyt tiedustelen pääministeriltä onko teillä halukkuutta nostaa vienninedistämismatkoillanne yritysvastuuasiat ja ihmisoikeudet ykkösketjuun niissä asioissa joista puhutte vierailumaissa
arvoisa puhemies periaatteet näissä yritysten ihmisoikeusvastuissa on sovittu ykssa ja suomi on niihin periaatteisiin sitoutunut yhteiskuntavastuusta ja

ihmisoikeusvastuusta puhun aina kun olen yritysten kanssa tekemisissä olen ensi viikolla portugalissa ja espanjassa vienninedistämismatkalla ja kuuluu vakiokuvioon että kerron yrityksille näistä se on ilman muuta selvä

koska tällä viikolla ovat kovasti maakaupat puhuttaneet niin siirrymme siihen teemaan ja keskustelun käynnistää edustaja meri olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies perussuomalaisten mielestä isänmaa ei ole myytävissä viime aikoina olemme joutuneet valitettavasti lukemaan kuinka vieraan valtion kansalaiset omistavat strategisesti äärimmäisen tärkeitä kohteita esimerkiksi turun laivaväylien varrelta väylä on niin sanotusti miinoitettu tämä ei ole suinkaan ainoa tapaus epäilyttäviä kiinteistökauppoja on tehty itänaapurin toimesta jo pitkään siitä lähtien kun kauppa on ollut vapaata ja usein nimenomaan strategisesti tärkeistä paikoista lakiin on tulossa kiristyksiä ja ilmeisesti mahdollisuus etuosto oikeuteen tämä ei kuitenkaan perussuomalaisille riitä eun ja etan ulkopuolelta tulevien kansalaisten suuret maakaupat tulisi kieltää ehkä pientä mökkikauppaa lukuun ottamatta arvoisa sisäministeri te olette tiennyt etukäteen airiston helmen operaatiosta mitä muuta te tiedätte mitä ette ole meille kertonut ja joka on merkittävää suomen

arvoisa puhemies me tietysti parhaamme mukaan hallituksena ja varmasti kaikki suomen hallitukset jo kymmenien vuosien ajan turvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden varmistamisen eteen teemme töitä poliisilain mukaan poliisiylijohtajalla on velvollisuus pitää sisäministeri tietoisena kaikista yhteiskunnallisesti merkittävistä poliisin tehtävistä ja operaatioista ja tämän lakipykälän nojalla poliisiylijohtaja on luonnollisesti minut informoinut jo hyvissä ajoin tämäntyyppisestä operaatiosta jonka luonnollisesti tiedettiin herättävän julkisuudessa kiinnostusta suomessa ja kun kohteena oli myös ulkomaalaisten omistamia kiinteistöjä ja ulkomaalaisia henkilöitä epäillään herättää kiinnostusta myös ulkomailla ja tämän takia luonnollisesti on ollut tarpeen että myös tasavallan johto on on tietoinen kun asiasta tulee kysymyksiä muilta osinhan tässä on hallitus edistämässä lakiesityksiä muun muassa kiinteistöjen hankinnan rajoituksista puolustusministeri vastaa tästä hallituksen esityksestä ja voinee tältä osin täydentää tärkeätä on että yhteistyössä viemme eteenpäin lainsäädäntöä joka varmistaa suomen turvallisuuden myös jatkossa

että tiesitte tästä etukäteen mutta ette nyt kertonut sitä onko jotain muuta merkittävää liikkeellä joka meidän tulisi ottaa huomioon esimerkiksi perussuomalaiset ovat huolissaan voisitteko vastata siihen ette vastannut täällä kiirehditään monenlaisia monenlaisia lakeja kuten sotea ja tiedustelulakeja miksi tätä ei kiirehditä tämä on ollut kuitenkin vuosikausia tiedossa lehdistöstä olemme saaneet lukea jo vuonna kaksituhattaneljätoista siitä että näitä strategisia kauppoja tapahtuu ja monesti siellä perustetaan yhtiöitä jotka eivät alakaan toimimaan kysyn nyt vielä teiltä

mitä asioita meidän tulisi tietää informoitteko te meitä riittävästi täällä naureskellaan vähän niin kuin eilisessä pääministerin tapaamisessa kun venäjän pääministeri oli täällä minua ei ainakaan naurata pätkän vertaa

arvoisa puhemies meillähän on vakiintuneet käytännöt suomessa ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta hallituksen ja presidentin yhteistoimintaelimenä käy tietysti säännöllisesti läpi kaikkia mahdollisia ilmiöitä tästäkin viime viikonlopun tutkinnasta virinneen keskustelun ympärillä sekä ulkoasiainvaliokunta että puolustusvaliokunta ovat käyneet raportin pohjalta tarkempaa keskustelua normaaliin tapaan edetään ei ole mitään akuuttia syytä huoleen josta olisi syytä nyt tässä

arvoisa rouva puhemies jo pitkään on arveltu että mistä tahansa ilmansuunnasta mutta joka tapauksessa eun ulkopuolelta suomeen suuntautuneisiin maa ja kiinteistökauppoihin liittyy rikollisen rahan pesua tämän vuosituhannen aikana näitä kauppoja on tehty jo satoja ellei tuhansiakin arvoisa ministeri kuinka hyvin hallitus on perillä siitä ettei näihin maa ja kiinteistökauppoihin liity rahaa joka on hankittu esimerkiksi huume tai ihmiskaupan tuloksena tai esimerkiksi laittomalla asekaupalla onko tätä millä tavoin selvitetty
arvoisa puhemies tietysti talousrikosten tutkinta ja niiden selvittäminen on normaali poliisin tehtävä ja erityisesti keskusrikospoliisi tekee sitä työtä jos tässä turun alueen operaatiossa joku viesti on niin se on se että suomi panee lakejaan oikeusvaltiona toimeen hyvin monen tyyppisten kohteiden ja tahojen kohdalla ja tehdään tehokasta toimintaa ja pystytään viranomaisten yhteistoiminnalla suureenkin operaatioon luonnollisesti koko ajan krp tutkii ja selvittää myös rahanpesuepäilyjä ja silloin kun esitutkintakynnys ylittyy niin siihen myös ryhdytään totta kai on tärkeätä että me osaltamme huolehdimme siitä että siihen on riittävät resurssit ja että myös lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen näihin

puhemies lähinnä se kiinnostaa nyt erityisesti että kun näitä kauppoja on tehty niin onko ennalta selvitetty jos minä tai te herra ministeri ostatte niin yleensä tiedetään mistä se raha on ja minkälaiset tulot teillä on mutta kun on tultu eu alueen ulkopuolelta niin

arvoisa puhemies tältä osin tietysti kauppaa käydään rahanpesun kannalta ihan niin kuin missä tahansa muussakin hyödykkeessä meillähän on sinänsä pankkilainsäädännössä erittäin tiukka ja jatkuvasti tiukentunut rahanpesun valvontavelvoite ja suomalaisten pankkien maksuvälityksen osalta varmasti hyvinkin tarkkaan katsotaan miten rahat liikkuvat toisaalta mitä tulee nyt erityisesti kiinteistökauppojen sääntelyyn tältä osin tosiaan hallitus valmistelee puolustusministeriössä puolustusministerin johdolla lakiesitystä tästä asiasta siitä varmasti hän voi kertoa lisää ja se tuodaan eduskuntaan heti kun on hyvässä muodossa puolustusministerin johdolla lakiesitys

rouva puhemies kyllä hallitus tietää sen että täytyy tehdä jotain ja niihin liittyy paljon huolta sen takia täytyy kiittää hallitusta siitä että teidän hallitusohjelmassanne on tästä kirjaus ja nyt teillä on esitys ollut lausunnolla ja tuotte sen varmasti tässä syksyn mittaan tänne eduskuntaan täällä edustaja meri totesi että kiirehdittäisiin tätä lakia itse näen että laki on oikean suuntainen mutta siinä on paljon vielä asioita jotka jättävät esimerkiksi airiston helmen kaltaiselle talousrikollisuudelle rahanpesulle ja muulle mahdollisuuksia sitä pystyttäisiin paremmin torppaamaan samankaltaisella luvanvaraisuuslailla kuin vuoteen kaksituhatta asti on suomessa ollut toivoisin teiltä vastausta siihen että voisitteko te päinvastoin sen verran malttaa että voitaisiin katsoa näitä tällaisia asioita yhdessä niin että saamme hyvän lainsäädännön sellaisen lainsäädännön joka toimii mutta teidän hallituskaudellanne

arvoisa rouva puhemies edustaja kymäläinen on hyvin tietoinen tästä lain valmisteluvaiheesta tosiaan kesän aikana se oli lausuntokierroksella ja näitä lausuntokierroksella saatuja palautteita on nyt sitten otettu huomioon myös näitä mitä te mainitsitte ja hallituksen esitys on parhaillaan

tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa se on menossa lähiaikoina oikeusministeriön laintarkastukseen ja hieman siitä riippuen ja kääntämisestä riippuen saamme sen eduskunnalle annettua mennee marraskuun loppupuolelle jos hyvin menee niin voimme alkupuolelle yrittää tähdätä jos kiireellisyyttä toivotaan mutta lait olisi kuitenkin joka tapauksessa saatava läpi tämän eduskunnan aikana ja voimaan sitten vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta

puhemies nostin ulkomaalaisten maanomistusasiat eduskunnan kyselytunnilla esille vuonna kaksituhattayhdeksän ja silloin minua syytettiin siitä että pelottelen ja lietson lietson vihaa nyt kuitenkin tilanne on toisenlainen tarvitsemme tiukennuksia ja rajauksia ulkomaalaisten maanhankintaan mutta senkin jälkeen välikäsien kautta yhtiöjärjestelyin voi tapahtua niin että joku kiinteistö joutuu vääränlaisiin käsiin kysyisin onko mahdollista tehdä sellaista listausta paikoista joita ei valtio eivätkä kunnat voi myydä kenellekään ne pitää pitää valtion tai kuntien käsissä jos ne ovat sellaisia että niissä on strategisia ulottuvuuksia myös näitä lukuisia rajavartioston vanhoja rakennuksia myytiin silloin sanottiin että myydään vaan ei kukaan sinne hyttysten keskelle mene mutta sinne mennään ja kysyn onko käyty näitä kohteita läpi onko syytä joitain esimerkiksi pakkolunastaa takaisin ja onko siihen riittävät oikeudet tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies en tässä yhteydessä lähde käymään läpi listaa siitä mitä mahdollisia kohteita olisi käyty läpi tai voitaisiin käydä läpi mutta tämän lain hallituksen esityksen lähtökohtana on tietenkin kansallisen turvallisuuden varmistaminen kiinteistökauppojen yhteydessä olen varsin vakuuttunut siitä että se antaa hyviä työkaluja näidenkin huolien torppaamiseen mitä edustaja heinonen esitti esimerkiksi tämä valtion etuosto oikeus on mielestäni hyvä parannus tähän tähän kysymykseen sisällöllisesti ei mitään suurempia muutoksia enää tämän lausuntokierroksen jälkeen ole tulossa mutta vakuutan että siellä on useita keinoja puuttua tähän

mittava operaatio turunmaan saaristossa herättää monenlaisia kysymyksiä operaatio oli hyvin perusteltu sen näkee muun muassa tästä takavarikoidun rahan määrästä ja muista seikoista ministeri niinistö tässä selosti miten lain valmistelu etenee ja suurin piirtein missä aikataulussa tuleekohan tähän lakiesitykseen sisältymään myöskin sellaisia mahdollisuuksia että se omaisuus jota on käytetty tämän sanotaanko laittoman rahan hankkimiseksi eli osoittautuu nimenomaan sellaiseksi omaisuudeksi joka on ollut keskeisessä asemassa tämän omaisuuden hankkimisvaiheessa voidaan sitten takavarikoida valtion puolelle mikäli tämä keissi on niin sanotusti selvä

arvoisa puhemies tämä kysymys menee minun ekspertiisini ulkopuolelle mutta yritän selvittää sitä

arvoisa puhemies nämä turvallisuuteen liittyvät

tulivat erittäin vahvasti kirjatuiksi keväällä kaksituhattaviisitoista kun tehtiin sipilän hallituksen hallitusohjelmaa se oikein sinne erityisesti kirjoitettiin ja sillä tarkoituksella että lainsäädäntö saadaan ajan tasalle siinä on tehty huolellista työtä ja kohta odotamme mitä sieltä oikein uunista ulos tulee siinä on kysymys ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä noin tarkkaan tarkkaan sanoen ennen kuin teen kysymyksen totean myös sen että vaikka valtiovallalla ja kunnilla on näissä asioissa erittäin suuri vaikutusvalta niin eihän maata ole pakko myydä eihän maata ole pakko myydä että sekin pitäisi ottaa kansalaistasolla huomioon ei ole pakko myydä kysymykseni kuuluu kun näissä asioissa puljataan ja bulvaaneilla on mahdollisuuksia tässä toimia onko tulevassa lainsäädäntöpäivityksessä otettu huomioon tähän bulvaanitoimintaan liittyvät kiertomahdollisuudet

arvoisa puhemies ikävä kyllä käsitykseni on että tämänkin lainsäädännön jälkeen jos se eduskunnassa läpi menee on bulvaaneilla pelaamisen mahdollisuus ikävä kyllä

seuraava kysymys edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies viime kyselytunnilla aloitimme hiukan keskustelua osakesäästötileistä silloin ihmettelin sitä että miten samaan aikaan kun eläkeläisten ja työttömien indeksejä jäädytetään ollaan ottamassa käyttöön jälleen yksi varakkaita suosiva veroetu

orpo te vastauksessa sanoitte ettei osakesäästötili aiheuta veromenetyksiä koska verot vain lykkääntyvät ja ne maksetaan kyllä sitten kun rahat nostetaan tililtä kuitenkin valtiovarainministeriön omista selvityksistä käy ilmi että huomattava osa verotuloista jäisi pysyvästi saamatta pelkästään ulkomaalaisten osinkojen lähdeverojen kohdalla valtiovarainministeriö on puhunut viidenkymmenenkuuden miljoonan euron mahdollisista menetyksistä

siitä liikkeelle että suomessa on noin kahdeksansataatuhatta osakesäästäjää ja piensijoittajaa ja noin neljälläsadallatuhannella heistä vuotuiset osinkotulot ovat alle viisisataa euroa eli tämä on todellakin tavallisten suomalaisten tapa säästää ja tällä osakesäästötilillä me haluamme tuoda sen yhä lähemmäksi ja helpommaksi tavalliselle suomalaiselle säästämis ja sijoitusmuotona suomalaisilla pankkitileillä makaa noin miljardia euroa rahaa jos me osankin näistä saisimme suunnattua näille osakesäästötileille niin sillä voisi olla erittäin suuri sekä säästämiseen että kansantalouteen tuleva positiivinen vaikutus no sitten tähän tähän veromenetykseen johon edustaja arhinmäki viittaa tosiaankin siinä valtiovarainministeriön työryhmäselvityksessä pohdittiin tätä mahdollisuutta että jos tällainen vastaava sijoitustili olisi ulkomailla niin silloin näitä veromenetyksiä tulisi mutta nyt kun me olemme sen jälkeen tehneet tämän esityksen niin valtiovarainministeriön käsitys on että ei ole olemassa ulkolaisia sijoitustilejä jotka tulisi verotuksessa rinnastaa suomalaiseen tiliin eli tämä teidän huolenne näyttäisi olevan turha

arvoisa rouva puhemies te ministeri orpo olette puhunut kansankapitalismista että tällä autetaan tavallisia suomalaisia palkansaajia sijoittamaan käymään osakekauppaa mietin että sijoittavatko nyt esimerkiksi ne lastenhoitajat sairaanhoitajat joilta te olette leikanneet lomarahoja viisikymmentätuhatta euroa pörssiosakkeisiin on myös sanottu antavan kaikille samat edut jotka rikkaimmat saavat vakuutuskuoristaan todellisuus on kuitenkin se ettei valtaosalla kansasta ole varaa sijoittaa osakkeisiin eikö nyt olisi syytä päinvastoin kokonaan luopua näistä vakuutuskuorista ja erilaisista kapitalisaatiosopimuksista jotka suosivat rikkaimpia auttavat

menevät nyt tässä samassa yhteydessä verolle sieltä on käytännössä voinut verottomasti nostaa tuottoja ja ja nyt nämä muutetaan tässä samassa yhteydessä eli nyt se piensijoittaja pääsee käyttämään samaa intrumenttia joka tänään on ollut vain rikkaiden ja varakkaiden käytössä minusta tämä on iso tasa arvokysymys mielestäni meidän pitää miettiä myöskin niitä

ja toivottavasti nyt satojatuhansia lisää jotka haluavat pienemmistäkin tuloista lähteä säästämään osakkeisiin voi yksinkertaisesti käydä sen osakesäästötilin sisällä kauppaa ja siitä ei tule veroseuraamuksia vasta kun ottaa sieltä ulos pitää maksaa verot minusta tämä on erinomainen asia meidän pitää ajatella kokonaisuutta ja löytää tällaisia elementtejä millä autetaan kaikkia suomalaisia

puhemies nämä vakuutuskuoret ja kapitalisaatiosopimukset eivät ole ainoastaan olleet keino kiertää verotusta ne myös keino piilottaa omaisuutta ja niitä on epäilty käytettävän myös sisäpiirikauppoihin miksi tällaisten annetaan edelleen jatkua miksi niitä ei kielletä kokonaan toinen kysymys on se että kun ruotsissa on ollut vastaava järjestely tosin siinä ei ole tätä viidenkymmenentuhannen euron ylärajaa niin katsotaan mitä ruotsissa on tapahtunut siellä ei ole lisääntynyt tavallisten ihmisten osakkeisiin sijoittaminen ruotsissa on ainoastaan lisääntynyt niiden sijoittaminen joilla on jo valmiiksi ollut iso varallisuus he ovat alkaneet käyttää tätä verohyötyä hyväkseen ja nyt tämä perustavanlaatuinen kysymys on on hyvä että ihmiset säästävät on hyvä että ihmiset sijoittavat osakkeisiin mutta miksi hallitus haluaa tässä tilanteessa jossa leikataan kaikkein köyhimmiltä antaa näille varakkaimmille lisää veroetuuksia
rouva puhemies kyllä te nyt annatte edustaja arhinmäki väärää kuvaa koska me pistämme nimenomaan nämä kapitalisaatiosopimukset sijoituskuoret verolle ja ne ovat suomalaisen pankkijärjestelmän piirissä niitä valvotaan hyvin tiukasti suomalaisten valvontaviranomaisten voimin eli nyt me tuomme palkansaajan tavallisen suomalaisen ulottuville vastaavanlaisen instrumentin joka on helppo yksinkertainen käyttää minusta se on erittäin arvokas asia että suomalainen talous voi yksinkertaisella tavalla lähteä säästämään keräämään varallisuutta miettimään sitä tulevaisuuttaan ajatelkaa sitä kahdeksaakymmentäviittä miljardia joka makaa niillä tavallisilla tileillä nyt meillä on antaa näille tavallisten tilien omistajille tällainen instrumentti ja mitä tulee ruotsiin niin minun käsitykseni mukaan ruotsissa on syntynyt

puhemies kyllä tässä nyt oli semmoinen hiukan harhaanjohtava tieto ministeriltä että vakuutuskuorien on tarkoitus mennä osittain verolle vain silloin kun varoja nostetaan niitä voidaan kuitenkin kerryttää lähes loputtomiin ja jakaa sitten edullisesti verotettuna perintönä eteenpäin tai nostaa nykysääntöjen mukaan ulkomailla nollaveron taikka matalan veron

arvoisa rouva puhemies kuultiin taas totuutta mutta ensinnäkin lähdetään liikkeelle siitä että kapitalisaatio sopimuksia ja sijoituskuoria ei laitettu viime kaudella verolle ja mistäs puolueesta silloin olikaan valtiovarainministeri nythän nythän me teimme tämän muutoksen eli kun sijoituskuoresta tai kapitalisaatiosopimuksesta nostaa varoja niin silloin sitä verotetaan pääoman ja tuoton suhteessa minusta tämä on erittäin oikeudenmukaista mitä pahaa siinä on edustaja harakka jos seitsemänsataatuhatta viiva kahdeksansataatuhatta suomalaista säästää varautuu tulevaan ja me annamme heille hyvän instrumentin tähän tähän ja kyse on silloin myöskin siitä ahkerasta suomalaisesta keskiluokasta ahkerasta suomalaisesta keskiluokasta joka ansaitsee tämänkaltaisia välineitä sen oman varallisuutensa hoitoon sellaisia välineitä joita on tänä päivänä varakkaimmilla ja jos tämä maa säästää ja käyttää ne pääomat järkevästi niin se on pääomaa joka

suhtautuvat tähän osakesäästötiliajatukseen ja malliin sinänsä ihan positiivisesti uskon että hyväksymme sen mutta yksityiskohtia tietysti joudutaan sitten punnitsemaan niin kuin aina sekin on erinomainen asia että ikään kuin laiskoja varoja jotka ovat nollakoroilla tuolla tileillä saadaan aktivoitua se on hyvä tavoite kysymys herää siitä menevätkö nämä osakesäästötilille tulevat varat vain suurten pörssiyhtiöitten hyväksi vai onko löydettävissä malli jonka mukaan niitä voitaisiin saada uusiin startup yrityksiin ja innovatiivisiin uusin kohteisiin

arvoisa puhemies tämä lähtee liikkeelle ja lakiesitys tulee pitämään sisällään esityksen liittyen nimenomaan listattujen yritysten osakkeisiin kohdistuvaan sijoittamistoimintaan minä ajattelisin tämän laajemmin niin kuten kuvasin aikaisemmin että tällä me saamme sitä laiskaa pääomaa liikkeelle käytitte hyvää termiä eli laiskaa pääomaa liikkeelle tulemaan suomalaisten yritysten toivottavasti tästä löytyisi potkua myöskin siihen että suomalaiset yritykset lähtisivät listautumaan esimerkiksi ruotsissa yrityksiä listautuu joka vuosi moninkertainen määrä suomeen verrattuna se että sitä pääomaa löytyisi silloin nimenomaan suomalaisilta tukee sitä suomalaista omistajuutta kansankapitalismia uskon että näillä instrumenteilla syntyy enemmän tuottoja joita voidaan sitten taas kanavoida näihin listaamattomiin pieniin ja kasvuyrityksiin

huomenna vietämme valtakunnallista vauvan päivää siitä syystä

vauvan päivän viesti on todellakin ajankohtainen sillä suomessa syntyneiden määrä on laskenut jo seitsemän perättäistä vuotta vähemmän lapsia syntyi edellisen kerran nälkävuonna tuhatkahdeksansataakuusikymmentäkahdeksan kuitenkin suomalaiset haaveilevat suuremmista perhekoista kuin he todellisuudessa saavat ja

ovat taloudelliset huolet työelämän kuormittavuus sekä kielteinen asenneilmapiiri valitettavasti hallitus on antanut lapsiperheiden palveluihin ja tukiin kuten lapsilisän indeksijäädytyksellä näillä leikkauksilla sekä lapsivähennyksen poistolla kielteistä viestiä perheille keskeisin lapsiperheiden etuus on lapsilisä jota tulisi kautta linjan vahvistaa mutta eduskuntaryhmämme ehdottaa sen lisäksi kertaluonteista tuhannen euron vauvarahaa joka olisi valtiolta myönteinen viesti perheille

arvoisa puhemies toden totta voimme kaikki yhdessä iloita niistä uusista suomalaisista jotka maahamme syntyvät tänä vuonna siitäkin huolimatta että näitä vauvoja on ennätyksellisen vähän tähän vastaavaan vauvan päivään sain viime vuonna osallistua kun sitä ensimmäistä kertaa vietettiin ja aihe on mitä tärkein ikään kuin näkökulma siitä miltä suomi näyttää nyt syntyvän sukupolven silmin tänään ja ennen kaikkea tulevaisuudessa ajattelen niin edustaja räsänen että jos tämä suomalainen syntyvyys olisi tuhatlappusella korjattavissa niin me kaikki varmasti ajattelisimme että ehkä se olisi kohtuullinen satsaus mutta samanaikaisesti kuten itsekin kysymyksessänne ansiokkaasti totesitte tämä on hieman moniulotteisempi kysymys siksi olen hirvittävän iloinen siitä että yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriön ja laajemminkin valtionhallinnon kanssa olemme nyt laittaneet liikkeelle lapsistrategian valmistelun ikään kuin seuraavan hallituksen ohjelman pohjaksi niin että suomessa paljon enemmänkin kuin vain sosiaalipolitiikka muuntuisi nykyistä perheystävällisemmäksi
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla painiketta ja nousemalla seisomaan olen hyvin iloinen kun on paljon kysymyksiä tästä aiheesta ja tätä jatkaa edustaja räsänen päivi arvoisa
rouva puhemies silläkin olisi vaikutusta että naiset saisivat tukea myönteiseen päätökseen vastaanottaa lapsi silloinkin kun raskaus on yllättävä tai elämäntilanne haasteellinen on kyllä kestämätöntä että hyvinvointiyhteiskunnassa tehdään vuosittain yli yhdeksäntuhannen raskauden keskeytystä sosiaalisin perustein tampereen nnkyn itu projekti auttaa monin tavoin naisia yllätysraskaustilanteissa ja myös abortin jälkeisissä kriiseissä ja viime vuonnahan tuo itu työ sai myös minna canth palkinnon kysyn olisitteko valmis tutustumaan tähän projektiin ja laajentamaan tätä toimintamallia valtakunnalliseksi että raskauden keskeytyksen vaihtoehdoiksi aidosti tarjottaisiin monialaista tukea

arvoisa puhemies keskustelussa jossa puhumme syntyneistä lapsista on tietysti väistämättä läsnä myös syntymättömät lapset ennen kaikkea tätä keskustelua kuunnellessa varmasti heidän ajatuksensa jotka ovat tulleet tahtomattaan raskaaksi esimerkiksi seksuaalisen väkivallan seurauksena tai sellaisten perheiden tilanne jossa lasta on toivottu pitkään mutta sitä ei ole kuulunut ovat tässä keskustelussa läsnä ja minusta ajatteluun perhemyönteisemmästä suomesta kuuluu myös se että osaisimme toinen toistamme arvokkaasti puhutella teemoissa jotka ovat poikkeuksellisen herkkiä ja joillekin myös henkilökohtaisia minä pidän perusteltuna kaikkea sellaista toimintaa joka kehittää ihmisen henkistä kohtaamista vaikeiden terveydenhuoltoon liittyvien tilanteiden äärellä siksi olen keskustellut esimerkiksi naistenklinikan edustajien kanssa ja laajemmin kätilöiden kanssa siitä miten tilanteessa jossa raskaus on keskeytynyt keskenmenoon voisimme varmistaa että myös henkinen tuki olisi paremmin saatavilla tuonkin tilanteen kun kohtaa elämässään yllättävän moni nainen

puhemies monen perheen mielessä kauas vauvat karkaavat ja yksi taustatekijä ei toki ainoa on epävarmuus työelämässä olen iloinen siitä että hallitus peruutti määräaikaisten työsuhteiden lisäämistä koskevan lain mutta irtisanomisen helpottaminen kulkee tähän samaan suuntaan ja tuo epävarmuutta jos ajattelemme niitä pienituloisia perheitä joissa on lapsia niin itse asiassa köyhistä lapsiperheistä puolessa toinen vanhemmista käy töissä puolessa toinen vanhemmista käy töissä elikkä silloin se työ ei aina olekaan sitä parasta sosiaaliturvaa voisiko ajatella että meidän työtulovähennys voisi muuttua myös negatiiviseksi koska monta kertaa pienellä palkalla työtä tekevät maksavat suhteellisen suuren osan työn sivukuluina negatiivinen työtulovähennys voisi olla tähän vastaus
arvoisa puhemies ensinnäkin aihe on ihan äärettömän tärkeä kun puhutaan vauvoista niin katsoin juuri että kun viime vuonna syntyi viisikymmentätuhatta vauvaa suomeen niin samaan aikaan eläkkeelle jäävien ikäluokkien koko on noin satakymmentätuhatta eli kyllä meidän täytyy ihan oikeasti olla huolissamme siitä että suomessa syntyvyyttä saataisiin nousemaan ja silloin me tarvitsemme tietenkin hyvin laaja alaisesti erilaisia toimenpiteitä perheiden tukemiseksi silloin toimeentulokysymykset on yksi oleellinen asia verotuksellisesti me olemme tehneet nyt mielestäni oikeita ratkaisuja työtulovähennyksen keventämiseen nimenomaan pienituloisilla on käytetty kuusisataa miljoonaa se on ollut iso apu ja myöskin perusvähennykseen joka vaikuttaa sitten myöskin sinne tulonsiirtoihin nyt parannusta mutta tätä minkä otitte esille mielestäni kannattaisi tarkastella sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen yhteydessä siinä täytyy tarkastella tulonsiirtoja työtuloja verotusta ja siitä kokonaisuudesta lähteä katsomaan miten me pystymme parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan ja tukemaan ja ja torjumaan lapsiperheköyhyyttä ja lapsiköyhyyttä ja sitä kautta estämään myös sitä ikävää syrjäytymistä

puhemies kuten tässä on jo yhteisesti todettu suomessa köyhien lasten osuus kaikista lapsista on todella huolestuttavassa kasvussa tilannetta ei yhtään ole helpottanut se että kun on tehty näitä leikkauksia ja sosiaalietuuksiin indeksijäädytyksiä niin kun esimerkiksi vielä vuonna yhdeksänkymmentäneljä perhe sai kolmesta alaikäisestä lapsesta lapsilisää viisisataakolmetoista euroa niin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tämä on enää kolmesataayhdeksäntoista euroa lapsiasiainvaltuutettu tuomas kurttila on tämän huolensa painokkaasti esittänyt ja esittänyt myös lapsiasiainvaltuutetun vuosikirjassa useita esityksiä lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi hän on esittänyt muun muassa että toisen asteen koulutus tulisi säätää maksuttomaksi varhaiskasvatusoikeus tulisi palauttaa kokopäiväiseksi kaikille lapsille ja kuntien tulisi käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea enemmän vähävaraisten perheiden

arvoisa puhemies ehkä kuva suomalaisten lasten ja perheiden arjesta on toden totta jo aika pitkään jakautunut kahtia on onneksemme isoin joukko perheitä joilla perusasiat ovat hyvin vanhemmuudessa riittää voimavaroja ja perheen tilillä on riittävästi euroja vaikka tiukkaakin saattaa olla ja sitten on se pienempi mutta erittäin monien ongelmien taloudellisten ongelmien kanssa painiva joukko josta me joudumme toteamaan että meillä on lapsiperheköyhyyttä miten tähän on haluttu vastata tunnen tuon lapsiasiainvaltuutetun esityksen sain sitä olla vastaanottamassa osaltani ensinnäkin pidän erittäin tärkeänä että kaikkein pienimmät äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat nousevat ensi vuoden alusta kahdeksankymmentä euroa kuussa se on erittäin merkittävä teko köyhimpien perheiden toimeentulossa lisäksi mitä tulee toisen asteen kustannuksiin opiskelussa kollega ministeri terho on tehnyt on tehnyt esityksen oppimateriaalilisästä opintotukeen joka auttaa nimenomaan näihin kustannuksiin toisen asteen opinnoissa lisäksi lapsilisää on korotettu yksinhuoltajien osalta muutaman kohdan mainitakseni näistä teoista joita hallitus on tehnyt torjuakseen lapsiperheköyhyyttä

rouva puhemies kolmevuotiaan pojan isänä ensinnäkin haluan kannustaa kaikkia isiä käyttämään isyysvapaansa se on erittäin tärkeää tukee äitiä ja naisia julkisuudessa silloin tällöin nousee esiin keskustelu kuinka nuoria naisia ei palkata kokoaikaisiin työsuhteisiin koska pelätään mahdollisen raskauden tuomia kustannuksia vanhemmuuden kustannukset jakaantuvatkin erityisesti naisvaltaisille aloille mikä on heikentänyt näiden alojen palkanmaksukykyä äitiyshän on mitä luonnollisin asia ja mitä tärkein asia tässä maailmassa meidän täytyy pystyä tässä parempaan hallitushan on sillä tavalla että olemme säätäneet kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksen joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaasta tämä on erittäin tärkeä uudistus mikä hallituksen toimesta on tehty siniset haluaisivat myös että seuraavalla hallituskaudella pystyttäisiin nostamaan kotihoidon tukea siitä huolimatta että osa tämän salin puolueista ei sitä kannata arvoisa ministeri kysyisinkin teiltä miten näette jatkon tältä osin olisiko esimerkiksi kotihoidon tuen korottaminen ratkaisu siihen että yhä enemmän lapsia suomeen saataisiin
arvoisa puhemies kotihoidon tuki nykyisenä yhtenä palikkana osana perhevapaita on suosittu tukimuoto muistikuvieni mukaan noin yhdeksän kymmenestä perheestä käyttää sitä jossain mittakaavassa harva koko kolmea vuotta mutta pieninä osina muutaman kuukauden mittaan erittäin moni perhe jos perheiltä siis kysytään tätä tukea pidetään tärkeänä mutta aivan samoin kuin nostitte edustaja elo kysymyksessänne esille isien hoitovastuun merkityksen sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen osalta että naisten työmarkkina aseman tasaamisen näkökulmasta kannustan siihen ja totean että uskon että seuraavalla vaalikaudella suomessa tehdään perhevapaauudistus siitä tuntuu olevan laaja yksituumaisuus mutta samalla on hyvä muistaa että ei tarvitse odottaa perhevapaauudistusta meillä on nyt kiintiöitynä isille käyttöön viisikymmentäneljä päivää perhevapaata yhteistä aikaa oman pienen lapsen kanssa suomalaiset isät käyttäkää tuota tukea

kuitenkin meikäläisessä ydinperhekäsityksen ympärille perustuvassa perustuvassa järjestelmässä tuetaan hyvin vähän isovanhempien osallistumista lastenlastensa elämään juridinen suoja suhteen ylläpidolle on heikko ja esimerkiksi päivähoitopalvelujen tai terveyspalvelujen saaminen useamman kunnan alueella jotta isovanhempien luona oleskelu olisi helpompaa ei ole mahdollista kysyisinkin onko hallituksella mielessä mitään millä isovanhempien asemaa pienten lasten elämässä voitaisiin helpottaa ja tukea

arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä täydentääkseni ministeri orpon luomaa kuvaa suomen väestön huoltosuhteesta vuonna

jo nyt seitsemänkymppisiä osa hyvinkin isovanhempien ikäisiä

satakahdeksantuhatta vauvaa nyt viime vuonna vauvoja syntyi viisikymmentätuhatta moni on biologisesti isovanhempi ja moni voisi myöskin haluta olla ikään kuin isovanhemman roolissa ilman biologista suhdetta siksi minusta on tärkeää että me yhteiskuntana tuemme myös esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjä olemaan läsnä iäkkäämpänä suomalaisena iäkkäämpänä kansalaisena pienten lasten elämässä vaikka omaa biologista lastenlasta ei olisikaan mitä tulee isovanhemmuuteen teema on ollut vahvasti läsnä oikeusministeriön alla olevassa huolto ja tapaamislaissa jota nyt eduskunta käsittelee miten erotilanteissa suhde isovanhempiin voitaisiin turvata koska lakia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kanssa tiedän että nyt lakiin on kirjattu kohta jonka mukaan on tärkeää ja velvoittavaa säilyttää

arvoisa puhemies tällä hetkellä presidentti barack obama on suomessa ja hän on ilmeisesti kertonut siellä että hän on kertonut omille tyttärilleen että suomi on maailman onnellisin maa tämähän on hieno asia mutta yhdessä voitaisiin tehdä suomesta myös maailman lapsiystävällisin maa

otetaan pois lapsilisän korotus yksinhuoltajakorotus rkpn mielestä tätä pitäisi purkaa sen yksinhuoltajakorotuksen pitäisi jäädä tilille mitä aikoo hallitus tehdä tälle asialle

yksi ikuisuusaiheista kun toimeentulotuen pitäisi olla viimesijainen tuki siitä ei olisi syytä etuoikeuttaa mitään pe rusturvaa kuten lapsilisää mutta kun me kuitenkin tiedämme että esimerkiksi yksinhuoltajain joukko ylikorostuu toimeentulotuen saajina tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi niin tunnistan että tämä lienee perusturvan ja viimesijaisen tuen välillä tyypillinen kysymys joka pitää ratkaista sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa mitä tulee muihin seikkoihin joilla voidaan tukea juuri esimerkiksi yksinhuoltajaperheitä tämän asian merkityksestä ajattelee myös hallitus hyvin samalla tavalla pidän erittäin hyvänä että varhaiskasvatusmaksuja vastaavasti opetus ja kulttuuriministerin toimesta laskettiin merkittävästi ja kuusituhatta perhettä pääsi niin kutsuttuun nollamaksuluokkaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tuossa joukossa on varmasti yksinhuoltajaperheitä ja pienituloisia kaikkein eniten ja siksi tämä teko oli myös sosiaalipoliittisesti merkittävä

arvoisa rouva puhemies eduskunnan arkeen ei kuulu ahvenanmaan maakuntapäivien tekemän lainsäädäntöaloitteen käsittely viimeksi näin on tehty vuonna kaksituhattakuusi kun maakuntapäivät jätti aloitteen myös kyseinen aloite koski edustajan paikkaa euroopan parlamentissa tämä osoittaa asian merkityksen suomella on käytännössä kaksi parlamenttia eduskunta ja ahvenanmaan maakuntapäivät ahvenanmaa ei kuitenkaan ole saanut hyvitystä vastaavalla tavalla kuin muu osa maata eli suoraa edustusta euroopan parlamentissa eurooppa neuvoston päätös antaa suomelle ylimääräinen paikka seuraavissa europarlamenttivaaleissa tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden osoittaa ahvenanmaalle parlamenttipaikka tavalla joka säilyttää muiden valtakunnan puolueiden

puhemies haluaisin huomauttaa että ei tämä mahdollisesti tuleva ylimääräinen paikka suomelle ole mikään ylimääräinen paikka vaan se on tämänhetkisen aliedustuksemme kompensaatiota eli suomella on tällä hetkellä liian vähän ja sen takia se yksi paikka meille sieltä kuuluisi ellei niitä kaikkia brexitin myötä lähteviä paikkoja oteta kokonaan pois niin kuin oikeastaan pitäisi mutta tässä käsittelyssä olevassa kirjeessä ahvenanmaan maakuntapäivät kylläkin mielestäni sujuvasti sivuuttaa sen oleellisen argumentin asiassa että europarlamentaarikkopaikkajaossa tällainen pienen maakuntakeskuskaupungin kokoinen maakunta olisi suhteessa muun maan väkilukuun jopa viisitoistakertaisesti yliedustettuna europarlamentissa on sinänsä hyvä asia että ahvenanmaalla on mahdollisuus osaltaan vaikuttaa eu asioihin näen kuitenkin että sen vaikuttamisen tulee tapahtua maakunnan väestön suhteessa oikealla painoarvolla myöskin keinoja vaikuttaa eduskunnan kautta voidaan kehittää ja parantaa ja niissä voidaan kenties huomioida paremmin myöskin alueen itsehallinto tätä esitettyä ylimääräistä meppipaikkaa ahvenanmaalle ei kuitenkaan voi tasapuolisuussyistä hyväksyä äänen on oltava samanarvoinen kautta koko suomen valtakunnan

arvoisa rouva puhemies kunnioitan toki maakuntapäivien aloitetta mutta yhdyn kyllä edustaja mäkelän näkemyksiin siitä että olisi aika erikoista kun meillä tämä vaalijärjestelmä perustuu näihin vertauslukuihin että me sivuuttaisimme tämän tämän numeerisen vertausluvun näin totaalisesti kun täällä edustaja löfström mainitsi että meillä täällä on kaikilla valtakunnallisilla puolueilla paikka niin näinhän ei ole kristillisdemokraateilla on aina silloin tällöin ollut paikka euroopan parlamentissa ja siinä mielessä minun esimerkiksi olisi hyvin vaikea puoluejohtajana selittää omalle väelleni jolla on on yli kolmesataa valtuutettua hangosta utsjoelle saakka ja ja maakuntavaltuutettuja suuri joukko ja eduskunnassa ryhmä miksi me emme voisi tasaveroisesti vaaleissa olla kamppailemassa tästä tästä nyt tulevasta paikasta vaan se sivuutettaisiin automaattisesti sitä kautta että se myönnettäisiin itsehallintoalueelle edustaja löfström sinällänsä ihan mielenkiintoisesti toi esille näitä itsehallintoalueita euroopassa joissa joissa on kiintiöity mutta täytyy muistaa että nämä ovat aina sidoksissa näihin vaalijärjestelmiin jotka kulloisessakin maassa ovat esimerkiksi tämä belgian mainittu mainittu paikkajako vaalijärjestelmäkin on koko lailla erityyppinen siinä mielessä täytyy kyllä muistaa se että jokaisessa maassa on ollut oma tapansa jyvittää näitä paikkoja ja myöskin katsoa se että jokaisella äänellä olisi sama tasapainoinen ja tasa arvoinen painoarvonsa tässä vaalijärjestelmässä meidän vaalijärjestelmämme on tämäntyyppinen ja siinä mielessä katson että tätä ei voida lähteä muuttamaan tällä tavoin muutoinkin täytyy sanoa että

jotka nyt sitten vapautuvat tuolta brexitin myötä ei sinällänsä ole todellakaan kyse lisäpaikoista muistan edellisellä vaalikaudella kun suomalaiset mepit siellä yhdessä kamppailimme sen edestä kun uusia jäsenmaita tuli mukaan että emme menettäisi paikkoja entisestään elikkä voi sanoa että silloin viime kerralla tässä paikkojen paikkojen uudelleenjaossa suomi pystyi torjumaan sen että olisimme menettäneet enemmän paikkoja mutta että silloinkin oli uhkana se että olemme reilusti aliedustettuina ja nyt tällä korjataan sitä että olemme lähempänä sitä paikkamäärää mikä mikä meille väkiluvun perusteella kuuluu

britannian eu eron myötä tosiaan seitsemänkymmentäkolme europarlamentaarikkoa brittiä poistuu parlamentista ja sitten näistä kaksikymmentäseitsemän paikkaa jaetaan neljälletoista jäsenmaalle ja niistä näillä näkymin yksi sitten suomelle tässä onkin tullut esiin se että tämän uudelleenjaon tarkoitus on tietysti tasoittaa meppiedustuksen suhteellisuutta jäsenmaiden välillä siinä mielessä ei ole sinänsä yllätys että suomen hallitus suhtautuu tällaiseen esitykseen positiivisesti ahvenanmaan maakuntahallitus ja maakuntapäivät ovat tietysti vuosia kampanjoineet sen puolesta että meppipaikka tällainen kiintiöpaikka ahvenanmaalle tulisi heitä on myös useamman hallituksen aikana tästä asiasta sinänsä asian mukaisesti kuultu jos ajattelee tätä uusjakoa niin sen jälkeen suomen osuus yhdelle meppipaikalle olisi kolmesataayhdeksänkymmentätuhatta asukasta ja nämä ovat nyt niitä oleellisia lukuja suhteellisesti pienintä väestöä kaikista kaikista valtioista eussa edustaa malta jonka kuudella euroedustajalla on kullakin

maltalaista takanaan mahdollinen ahvenanmaan meppi edustaisi vajaata kolmeakymmentätuhatta ihmistä jo pelkästään nämä luvut kertovat että tässä asiassa ei tällaista muutosta voi tehdä kuin mitä ahvenanmaan maakuntapäivät tässä esittää tässä edustaja löfström vetosi myös pääministeri matti vanhasen aikanaan vuonna kaksituhattayhdeksän tekemään lupaukseen siitä että tätä lisäpaikkaa mietittäessä otetaan huomioon myös ahvenanmaan asema minusta sen ahvenanmaan aseman sinänsä voi ottaa sentyyppisesti huomioon kuin mitä edustaja mäkelä tässä toi esille täällä eduskunnan työskentelytavoissa ja monissa muissa kysymyksissä mitkä liittyvät eun päätöksentekoon suomen näkökulmasta mutta en voi sanoa että silloisen pääministeri matti vanhasen tekemä lupaus sitoisi sinistä tulevaisuutta puolueena sinistä eduskuntaryhmää tai edes tätä hallitusta tekemään sellaista päätöstä että ahvenanmaa saisi omaa kiintiömeppiä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin minusta nämä kaikki britannian parlamenttipaikat olisivat saaneet jäädä pois miksei niitä kaikkia lakkautettu vielä kiinnitän huomiota myöskin siihen että vielä toissa vuonna vaikka oli brexit tiedossa jo silloin parlamentissa lisättiin seitsemänkymmenen parlamenttiryhmien työntekijää alde ryhmä vastusti mutta epp ja ja sosiaalidemokraatit sen ajoivat lävitse mielestäni ei ollut mitään perusteita paisuttaa sitä hallintoa tuolla tavalla

kävinkin viime kesänä ahvenanmaalla edustaja löfström siellä osin isännöi ja erittäin hyvin ahvenanmaallahan on oma erityisasemansa maakuntapäivät siis toinen parlamentti olen varmaan tässä vähemmistössä minä en näkisi sitä huonona asiana vaikka ahvenanmaalle annettaisiin tämä paikka siis eihän politiikka ole yksin matematiikkaa onhan siinä paljon muutakin on myöskin niin että edustaja löfström täällä ottaa osaa kaikkiin kaikkiin valtakunnan asioihin niinhän se ahvenanmaalta valittu meppikin edustaisi tavallaan koko suomea myöskin niin kuin kaikki parlamentin jäsenethän itse asiassa euroopan kansoja eivätkä eivätkä mitään jäsenmaata kyllä minusta edustaja löfströmillä ja ahvenanmaalla on pointti

olin muutama viikko sitten lakivaliokunnan matkalla mukana ahvenanmaalla ja siinä tilaisuudessa oli mahdollisuus tavata paikallisia poliitikkoja pääasiallinen keskustelu liittyi itsehallintolain uudistukseen mutta keskustelimme toki myöskin tästä nimikkomeppiasiasta heiltä saamani tiedon mukaan olen ymmärtänyt niin että erityisesti merenkäynti maanviljelys verot ja esimerkiksi nuuskakysymys ovat sellaisia jotka heitä ovat hiukan harmittaneet ja he haluaisivat nimenomaan näihin kysymyksiin vaikuttaa myöskin kysyin sitten lisää että eikö suomi sitten ole tarpeeksi ajanut ahvenanmaan kysymyksiä jotka heille ovat tärkeitä ja he kyllä sanoivat että kyllä on ajanut mutta että yksi ongelma on on se että eu ei ota huomioon alueita ja se puhuu ainoastaan maista ja maiden äänellä he haluaisivat muuttaa tätä tilannetta

ahvenanmaalla aivan kuten edustaja ala nissilä tuossa totesi tietenkään tämä kysymys ei ole pelkkää matematiikkaa mutta olen kuitenkin sitä mieltä että meidän suomalaisten

edustajien jotka tulevat valituksi sinne brysseliin tulee entistä pontevammin ottaa huomioon myös ahvenanmaan kysymykset mutta erillistä edustajaa nimenomaan sieltä valittuna emme tarvitse

arvoisa puhemies minun mielestäni tässä on nyt poliittisesta tahdosta kyse ei voida verrata ahvenanmaata johonkin helsingin kortteliin tai kaupunginosaan eikä eikä espoon kaupunginosaan ei voida verrata kotikuntaani tai pietarsaaren seutuun vaikka siellä asuu enemmän enemmän ihmisiä kuin ahvenanmaalla ahvenanmaa on eri asia ahvenanmaalla on itsehallinto vuosien varrella syntynyt sellainen kuva että valtiovalta tulee tekemään kaikkensa jotta ahvenanmaa jonain päivänä voisi saada paikan eu parlamentissa nyt näyttää siltä että näin ei käytännössä tule käymään se on valitettavaa toivoisin että edustajakollegat tässä salissa voisivat ajatella asian uudelleen ja miettiä että me olemme yksi ja sama kansa meillä on yksi itsehallintoalue se on ahvenanmaa ja heitäkin pitää huomioida on myös ollut niin että ainakin pääministeri on viitannut siihen että hän haluaa kuunnella ja haluaa myös myös yrittää nyt tehdä tämän asian osalta sen mitä hän pystyy ja olen tässä iloinen edustaja ala nissilän puheenvuorosta toivoisin että saisin kuulla lisää sellaisia puheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies edustaja löfström täällä viittasi useaan kertaa ylimääräiseen tai lisäpaikkaan mielestäni tässä ei ole kyse siitä vaan aivan niin kuin toin tuossa esille suomella on ollut ikään kuin aliedustusta todellakin viime kaudella kamppailimme

sitä menetystä vastaan ettei suomi joudu luopumaan yhdestä paikasta ja silloin onnistuimme siinä jos katsoo viroa maltaa muutamaa muuta pientä jäsenmaata siellä on taattu se vähimmäismäärä kuusi paikkaa siinä mielessä väkilukuun nähden me nyt ikään kuin saamme sen mikä meille kuuluu ja siinä mielessä ei voi ajatella että olisi nyt joku ylimääräinen paikka ja ja sen voisi antaa jollakin muulla kiintiöjärjestelmällä pois tämä grönlanti esimerkki on tietysti siinä mielessä vähän vähän huono että voi kysyä johtaako se sitten siihen että alue haluaa nimenomaan irtautua eusta

yhdyn edustajien mäkelä ja essayah näkemyksiin siitä että puheena oleva mahdollinen lisäpaikka europarlamenttiin tulee tulee jyvittää koko maan kiintiöön koska kyse on tosiaan pitkälti suomen väkilukuun suhteutetun aliedustuksen korjaamisesta edustaja mäkelä toi aiemmin esille että mikäli ahvenanmaan maakuntapäivien esitys toteutettaisiin olisi suhteellinen edustus ahvenanmaan ja manner suomen välillä noin viisitoista kertainen eli todella suuri asiaa puntaroitaessa on tietysti huomioitava erittäin monia näkökohtia mutta eräs kaikkein tärkeimmistä on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja tässä korostan nimenomaan tätä yhtäläisyyttä jokaisen vaaleissa annetun äänen on oltava niin samanarvoinen kuin mahdollista mihin on pyritty ja pitkälti päästykin esimerkiksi eduskuntavaalien vaalipiirijakoa suunniteltaessa arvoisa puhemies ihmettelen hieman myös keskustan edustaja ala nissilän näkemyksiä siitä että ahvenanmaan maakuntapäivien esitys tulisi tulisi hyväksyä siksi että kyseessä ei ole pelkkä matematiikka luonnollisesti asia on niin että tähän sisältyy monia muitakin näkökulmia mutta kuitenkin täytyy huomioida että siihen sisältyy myös sitä matematiikkaa asiaa ratkaistaessa täytyy näet muistaa että lisäpaikan myötä koko suomessa eurovaalien piilevä noin kuuden prosentin äänikynnys laskisi edes hieman ja sitä kautta pienemmilläkin puolueilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus saada edustajansa europarlamenttiin ja se olisi mielestäni aivan omiaan vahvistamaan kansanvaltaa

rouva puhemies tämä kysymyshän liittyy hyvin läheisesti ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistukseen olen itse istunut ahvenanmaa komiteassa hyvin pitkään ja tiedän että komitea on tehnyt paljon töitä se mikä ehkä oli hämmentävää siinä oli se että siellä oli vastakkaisia mielipiteitä monista asioista niin kuin aina silloin tietenkin on kun tehdään ajateltiin asioita eri tavalla että mikä olisi hyvä meille ahvenanmaalaisille tehdäänkö näin päin vai tehdäänkö noin päin

kokonaisuudistus ei liene vieläkään ihan valmis edellinenhän valmistui vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi elikkä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi elikkä siinä laissa ei luonnollisestikaan ole voinut olla mukana näitä unionin asioita vaan ne on käsiteltävä myöhemmin tästä asiasta keskusteltiin silloin vuosina kolmetoista neljätoista paljon komitean kokouksissa ja silloin kantamme oli se että itsehallintoalueella ei voi olla omaa suoraa edustusta eun alueella mutta pidimme jo silloin tärkeänä sitä että ahvenanmaan maakunnalla täytyy olla suorat yhteydet ja täytyy olla mahdollisuus osallistua keskusteluihin joita käydään unionin tasolla sellaisista asioista jotka koskevat ahvenanmaan maakuntaa minun mielestäni tämä yhteys on semmoinen josta pitää pitää tiukasti kiinni elikkä vaikka me olemme se yhteinen suomi ja me olemme se emämaa niin me emme saa kävellä ahvenanmaalaisten yli vaan ahvenanmaalaisilla täytyy olla oikeus tuoda omat asiansa esille myöskin silloin kun unionissa hoidetaan asioita se voi että se joskus vähän kirpaisee meitä mutta siltikin on hyvä neuvotella asioista ja pitää neuvotteluyhteys nyt olisi kovin mielenkiintoista kovin mielenkiintoista tietää mitä tuossa komitean paperissa tästä sanotaan en ole niin tarkkaan seurannut mutta tiedän toki että nyt te teette tämän tämän esityksen tästä mielenkiintoista katsoa mihinkä suuntaan tämä menee lupaanpa kyllä perehtyä asiaan paremmin

puhemies nyt kun tuli puhetta tämän asian käsittelystä noin ylipäänsäkin ja pääministeri sipilän toiminnasta ja lausunnoista tähän asiaan liittyen niin siitä pari kommenttia ensinnäkin se että pääministeri joidenkin näkemysten mukaan luisti vähän turhan nopeasti siitä suomen kannasta että nämä britannian eron myötä poistuvat meppipaikat poistuisivat ja myöntyi siihen että niitä paikoin ja osittain säilytetäänkin oli varsin kyseenalaista koska ymmärtääkseni suomen tarkoitus oli se että britannian ero brexit poistetaan sellaisenaan eusta kaikilta tasoilta tässähän ei ole kysymys niin valtavan suuresta asiasta vaan enemmän mutta samalla voi kysyä että jos nyt tässä annetaan periksi niin annetaanko periksi sitten siinä että eu ei pysty karsimaan budjettiaan bkt osuus muuttuu yhdestä prosentista ylöspäin yhteen pilkku yhteen prosenttiin ne ovat jo suuria asioita ja tuleeko tämä moraalikato mikä tässä meppipaikka asiassa on nähtävissä sitten näihin todellisiin oikeisiinkin asioihin se on erittäin mielenkiintoinen kysymys miten tämä tulee menemään ja se että pääministeri menee lupaamaan julkisuudessa ei ehkä suoraan lupaamaan mutta vihjaamaan voimakkaasti että tällainen paikka voisi olla ahvenanmaalle tulossa niin millä mandaatilla hän sen itse asiassa tekee eikö tämä ole eduskunnan päätettävissä oleva asia eikä hallituksen olisin toivonut että pääministeri olisi nyt täällä eduskunnassa vastaamassa näihin kysymyksiin ja siihen pitääkö linja vai vatuloidaanko tämäkin asia

arvoisa rouva puhemies

kolme otsikko on hyvän hallinnon ja valtion taloudenhoidon perusta on läpinäkyvyys ja sääntöjen noudattaminen ja samassa luvussa on kappale koskien yliopistojen valtionrahoitusta ja teksti opetus ja kulttuuriministeriön tulisi varmistua siitä että eduskunnalla on valtion talousarviosta päättäessään käytössään oikeat ja riittävät tiedot siitä miten valtion talousarviosta maksettava tutkimusrahoitus tosiasiallisesti kohdentuu yliopistoissa luvussa neljän tarkastustoiminnan kehittämisen painopisteistä mainitaan että viraston tieteellinen neuvosto on arvioinut menetelmien laatua ja tarkastustoiminta on koettu laadukkaaksi olennaiseksi ja luotettavaksi luvussa viiteen todetaan että tarkastusvirasto varmistaa riippumattoman tarkastustyön avulla että valtion varoja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja talousarvion mukaisesti ja että tarkastusvirasto toimii tarkastusvirasto toimii eduskunnan yhteydessä riippumattomana valtionhallinnosta miksi haluan nostaa nämä seikat vuosikertomuksesta avainasioina siis läpinäkyvyys hyvä hallinto se että eduskunnalla tulee olla käytössään oikeat ja riittävät ja korostan sanaa riittävät tiedot asioista ja se että tarkastusvirasto toimii eduskunnan yhteydessä riippumattomana valtionhallinnosta nostan nämä seikat esiin siksi että koen etteivät laatuvaatimukset ole aina toteutuneet aivan kaikilta osin ja toivon että jatkossa asiat hoidetaan avoimemmin lain sallimissa puitteissa kerron nyt esimerkin siitä miten asioiden ei tulisi mennä eduskunnan tarkastusvaliokunta kävi läpi muun muassa liikenneministeri anne bernerin ja finavian johdon toimia koko syksyn kaksituhattakuusitoista ja alkukevään kaksituhattaseitsemäntoista ennen eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitystä valtiontalouden tarkastusvirasto teki finaviaan sekä tuloksellisuustarkastuksen että laillisuustarkastuksen tarkastukset paljastivat epäkohtia sekä yhtiön päätöksenteossa että valvonnassa mietinnössä todettiin että liikenne ja viestintäministeriö puuttui valtionyhtiön operatiiviseen toimintaan kyseenalaisella tavalla eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan liikenneministeriön toiminta ei ollut syksyllä kaksituhattaviisitoista vakiintuneen omistajaohjauksen käytännön mukaista johdannaiskaupoissa oli tapahtunut selkeitä virheitä ja riskinottoa joka ei kuulu valtionyrityksen periaatteisiin liikenneministeri anne berner oli tällöin vastuussa omistajaohjauksesta pyysin syksyllä kaksituhattakuusitoista erillisellä tietopyynnöllä käyttööni valtiontalouden tarkastusvirastosta laillisuustarkastukseen liittyvän taustamuistion kokonaisuudessaan koska osa muistion tiedoista oli salattu en pyynnöistäni huolimatta saanut muistion salattuja osia vtv perusteli tietojen antamatta jättämisen julkisuuslakiin vedoten vtv salasi muistiosta sivukaupalla kohtia jotka koskivat muun muassa finavian hallituksen päätöksentekoa hallituksen jäsenten keskusteluja yhtiön käyttämien asiamiesten kommentteja valtio omistajan toimintaa ja finavian yhteistyö ja sopimuskumppaneiden nimiä muistiosta salattiin myös tietoja jotka koskivat yksittäisten yhtiön työntekijöiden tai luottamushenkilöiden toimia ja tarkastusviraston niihin kohdistamaa kritiikkiä myöhemmin muistio toimitettiin kokonaisuudessaan tarkastusvaliokunnan käyttöön mutta salaiseksi leimattuna muistio on tarkin kuvaus siitä miten liikenne ja viestintäministeri anne bernerin ministeriö ohjasi finaviaa tilanteessa missä selvitettiin yhtiön vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista teke mien johdannaiskauppojen purkamisen seurauksena kolmenkymmenenneljän miljoonan euron tappioihin johtanutta ja sen jälkeistä päätöksentekoa salaamisessa lienee osaltaan ollut kyse siitä että haluttiin suojata julkisuudelta henkilöitä jotka olivat olleet tehtäviensä vuoksi mukana sopassa valitin salauspäätöksestä hallinto oikeuteen joka päätti tämän vuoden maaliskuussa että valtiontalouden tarkastusviraston eli vtvn muistio on täysin julkinen finavian hallituksen päätöksentekoa ja hallituksen jäsenten keskusteluja myöten kuten olin vaatinutkin hallinto oikeus katsoi ettei kyseisten tietojen salassapidolle ollut säädettyä perustetta ja kyse on ollut vtvn finaviaan lain nojalla kohdistamasta laillisuustarkastuksesta jossa tarkastettavana on ollut omistajaohjauksen ohella myös yhtiön toiminta vtv ei valittanut päätöksestä pidän erikoisena asioiden salaamista koska tietoja pyytäessäni sekä kansanedustaja että finavian johdannaiskauppoja käsittelevän tarkastusvaliokunnan jäsen tässä ominaisuudessa minulle olisi pitänyt suoda erityisen laaja tiedonsaantioikeus perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvittavat tiedot ja kansanedustajalla on oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajantoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja on hyvä jos vtv nyt on huomannut tämän ja noudattaa jatkossa tätä avoimuusperiaatetta hieman paremmin näen koko vyyhdin ongelmallisena myös kansalaisen kannalta koska kyse on päätöksenteon avoimuudesta ja ja yhteisistä rahoista joita hävisi yli kolmekymmentä miljoonaa arvoisa puhemies haluan muistuttaa että myös vallankäyttäjien tulee noudattaa oikeuden päätöksiä niille ei voi viitata kintaalla viranomaisten lainkäytön oikeellisuutta tulee valvoa ja oikeuden päätöksiä on noudatettava valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus sinänsä on hyvin rakennettu ja tehty

arvoisa puhemies haluan kiinnittää tässä laajassa kertomuksessa huomiota yhteen yksityiskohtaan nimittäin ehdolliset vastuut joista sanotaan sivulla kuudentoista osittain seuraavaa ehdolliset vastuut piilevät usein yksityiskohdissa esimerkiksi liittyessään kansainvälisen järjestön jäseneksi valtioiden tulee saattaa voimaan järjestöä koskevat valtiosopimukset niiden myötä jäsenvaltiot sitoutuvat kantamaan vastuuta järjestöjen jo olemassa olevista velvoitteista kuten eläkkeistä tarkastusviraston valtion vastuusitou mukset kansainvälisissä yhteisöissä yhteisöissä tarkastuksen mukaan järjestöihin liityttäessä ei ole kiinnitetty huomiota taloudellisiin vaikutuksiin eikä arvioitu liittymisestä saatavia hyötyjä suhteessa kokonaiskustannuksiin myöskään sitä kuinka vastuut jakaantuvat jäsenmaiden kesken järjestöistä mahdollisesti erottaessa ei ole arvioitu läpinäkyvästi näin siis sanoo virkamiesselvitys ja tämä on harvinaisen selvää tekstiä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

hyvä kansanedustaja satu taavitsainen mikkelin kauppakamariosasto kannattaa laki aloitetta jossa yrityssaataviin kohdistuvat perintäkulut saatetaan samalle tasolle kuin ne ovat kuluttajasaatavien kohdalla meillä on nyt lähetekeskustelussa siis tekemäni lakialoite laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta kiitos teille kaikille kansanedustajille jotka allekirjoititte tämän meitä on yhteensä neljäkymmentäkahdeksan myös suomen yrittäjät tukee tätä lakialoitetta lakialoitteessa esittämämme muutos merkitsisi sitä että myös yrityksille kohdistuvien laskujen perintäkuluille asetettaisiin katto tällä hetkellä perintäkuluja rajoittava sääntely koskee vain kuluttajia esitämme lakialoitteessa että yritysten perintäkulujen enimmäismaksut säädettäisiin samantasoisiksi kuluttajasaatavien kanssa näin on ruotsissakin tässä lakialoitteen kirjoittamisessa piti kuitenkin maksuviivästysdirektiivi jonka mukaan velkojalla on oikeus saada elinkeinonharjoittajalta neljäkymmentä euroa vakiokorvauksena perintäkuluista eli velkojalla on tämän direktiivin nojalla siis oikeus saada korvausta perintäkuluista yrityksiltä aina vähintään neljäkymmentä euroa joten tämä direktiivin säännös piti leipoa tähän lakialoitteeseen mukaan kerron vähän myöhemmin nuo summat yritysten osalta nyt voimassa olevassa laissa perintäkuluista on säädetty tulkinnanvaraisesti vain niin että velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut mutta nämä ovat usein sitten olleetkin satoja euroja esimerkiksi eräässä aluehallintoviraston käsittelemässä tapauksessa perintätoimisto oli toimittanut yrittäjälle pääomaltaan tuhannenkahdensadan euron suuruista saatavaa periessään yhden maksuvaatimuksen jossa perintätoimisto oli vaatinut summan lisäksi

euroa perintäkuluja kuluttajasaatavien osalta velalliselta olisi saanut periä lain mukaan perintäkuluja viisikymmentä euroa pääomaltaan tuon suuruisesta saatavasta perintätoimisto ei ollut esittänyt selvitystä siitä kuinka paljon työtä kysymyksessä olevan asian hoitamiseksi oli tehty perintäkirjeen laatimisen ja lähettämisen lisäksi ja aluehallintovirasto katsoi että perintäkuluja voitiin pitää kohtuuttomina kun perintätoimenpiteenä oli ollut ainoastaan yhden maksuvaatimuskirjeen lähettäminen josta koitui siis satakuusikymmentäseitsemän euroa laskua yrittäjälle suurten usein kansainvälisessä omistuksessa olevien perintäyhtiöiden vaatimat perintäkulut eivät siis vastaa todellisia perintätoiminnasta aiheutuvia kuluja vaan ovat yleensä niitä huomattavasti suuremmat

entistä vähemmän tehdään aikaa vievää ihmisten suorittamaa työtä ja näin ollen kulutkin ovat pienemmät korkeat ja nopeasti kasvavat perintäkulut osuvat ankarasti juuri pieniin yrityksiin koska heillä on vain vähän tai ei ole lainkaan neuvotteluvaraa yrittäjät kertovat että äkillinen maksuvaikeus aiheutuu esimerkiksi siitä että pienyrityksen omaa suurehkoa saatavaa ei ole maksettu ajoissa tai että saatava maksuaika on pakko sopia niin pitkäksi että riski oman laskun erääntymiseen pääsee syntymään pienyrittäjien tilannetta vaikeuttaa sekin että heidän on lähes mahdotonta riitauttaa suuriakaan kohtuuttomia perintäkuluja koska maksuhäiriölistalle joutuminen vaikeuttaisi yrityksen toimintaa heti ja usein myös pidemmällä aikavälillä

koska se pienentää heidän tulojaan tästä ei kuitenkaan pidä välittää vaan eduskunnan pitää olla pienemmän puolella kohtuullisuutta korostaen useat suuret kansainväliset perintäyhtiöt eivät muutoinkaan noudata hyvää perintätapaa ja lakia vaan ne myyvät velkoja eteenpäin hävittävät alkuperäisiä laskuja ja harjoittavat laitonta perintää ja avi on antanut niille useita huomautuksia

arvoisa puhemies tässä kohtaa kerron näitä esimerkkejä kuinka tämä lakialoite vaikuttaisi elikkä kerroin tuossa äsken että tämä eun maksuviivästysdirektiivi tekee sen että vähintään neljäkymmentä euroa on se perintäkulu silloin kun se kohdistuu yritykseen esimerkiksi kuluttajalle saa osoittaa perintäkuluja enintään neljätoista euroa jos saatavan pääoma on enintään sata euroa tuo määrä olisi yritykselle neljäkymmentä euroa tämän direktiivin vuoksi kuluttajalle saa osoittaa kaksikymmentäneljä euroa jos saatavan pääoma pääoma on yli sata euroa mutta enintään tuhat euroa tuo määrä olisi yrityksille neljäkymmentä euroa tämän direktiivin vuoksi kuluttajalle saa osoittaa perintäkuluja enintään viisikymmentä euroa jos saatavan pääoma on yli tuhat euroa ja tämä olisi sama jatkossa kuluttajille ja yrityksille kaikki tämä lukee tässä lakialoitteessa ja tämä parantaisi huomattavasti nykyistä tilannetta ja yrittäjien

tämä lakialoite onkin jo herättänyt paljon toivoa suomalaisissa yrityksissä erityisesti yksinyrittäjissä ja pienyrittäjissä tänään on torstai ja torstai on aina toivoa täynnä toivon lakivaliokunnan käsittelyssä valiokunnan suhtautuvan myönteisesti tämän lain muuttamiseksi

arvoisa puhemies

suuruuteen nähden varsinkin pienyritysten kohdalla perintäyhtiöiden vaatimia ylisuuria perintäkuluja on käytännössä miltei mahdoton riitauttaa koska yritysten voimavarat ja energia kuluvat toiminnan pyörittämiseen ja kynnys lähteä valitusprosessiin on korkea tämä lakialoite jonka edustaja taavitsainen on tehnyt on kannatettava ja olen sen myös allekirjoittanut siis kannatan edustaja satu taavitsaisen lakialoitetta siinä pienyrittäjä ja kuluttaja asetetaan yhdenvertaiseen asemaan perintäkuluja rajoittavaa sääntelyä koskien vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ulosotossa oli viisisataakuusikymmentätuhatta henkilöä ja vuoden kaksituhattakahdeksantoista ennuste on viisisataaseitsemänkymmentätuhatta henkilöä maksuhäiriömerkinnät ovat kasvussa valitettavasti työntekoon kykeneville kansalaisille ja yrittäjille pitäisi löytää työtä jolloin olisi mahdollista selvitä veloista laatimalla maksusuunnitelma tätä kautta moni pääsisi taas elämään kiinni seura lehti julkaisi kirjoituksen jonka mukaan matalapalkka aloille ollaan käytännössä tekemässä taloudellisen erehtymättömyyden vaatimusta eli luottotiedot voitaisiin tarkistaa ja niiden nojalla torpata jopa töihinotto ylivelkaantuneiden ahdinko yhdeksänkymmentä luvun laman takia on vielä tänä päivänä valitettavasti faktaa ja nyt eletään vuotta kaksituhattakahdeksantoista joten tämä tilanne on on ylivelkaantuneille aivan kohtuuton perussuomalaiset ja myös edustaja laura huhtasaari presidenttivaalikiertueellaan nosti asiaa esille myös henkilökohtaisesti olen tehnyt asiaan liittyen hyvin monta kirjallista kysymystä ja myös lakialoitteen joka tällä hetkellä on siellä jossain valiokunnan paperipinossa toivottavasti käsitellään arvoisa puhemies onko yhteiskunta menossa siihen suuntaan että ylivelkaantunut maksuhäiriömerkattu konkurssin tehnyt tai ulosotossa oleva on niin sanottu b luokan kansalainen heitä olisi siis puolisen miljoonaa en ikinä lähde tähän ristiinnaulitsijoiden klubiin tuomitsemaan ihmisiä yhteiskunnan ja yksilöjen etu on löytää todellisia keinoja kansalaisille päästä jaloilleen löytää tavoitteet ja halu olla rakentamassa tätä maata yhdessä köyhät kyykkyyn ajattelu ei ole sivistyneen yhteiskunnan merkki kiitos

arvoisa

olen sen itsekin allekirjoittanut ja tuen sitä lämpimästi on tosi oleellista että me puhumme tästä tavallisen kansalaisen kuluttajan näkökulmasta ja tuomme esille niitä epäkohtia ja kohtaloitakin joita myös edustaja elomaa tässä hyvin kuvasi mutta itse haluaisin nostaa esille sen sen toisen puolen tai toisen näkökulman joka koskee yksinyrittäjiä ja sitä millaiseen kohteluun ja kohtuuttomuuteen monet pienyrittäjät yksinyrittävät joutuvat yrityssaatavien perintäkuluissa muun muassa suomen yrittäjät on jo useampaan otteeseen muistaakseni jo vuonna kaksituhattakuusitoista kiinnittänyt huomiota siihen että yrityssaatavien perintäkuluille on saatava katto se auttaisi etenkin yksinyrittäjiä on selvää että kuluttajalainsäädäntö on sinänsä oma lukunsa mutta kun me katsomme yksinyrittäjiä heidän päivittäistä työtään ja heidän asemaansa niin itse näkisin että tulisi myös suojella lainsäädännöllä ja miksei pienyrittäjiä kaiken kaikkiaan moni yksinyrittäjä pienyrittäjä ei välttämättä uskalla tai ei pysty riitauttamaan niitä huomautusmaksuja perintämaksuja jotka tulevat en ole tässä puolustamassa huolimattomuutta tai sitä että yrittäjä ei maksa laskujaan mutta vetoan kuitenkin siihen että monella yrittäjällä saattaa olla siihen hyvä syy sairaus loppuun palaminen tai joku muu tekijä minkä takia joku lasku on saattanut jopa vahingossa jäädä maksamatta pahimmassa tapauksessa näistä muodostuu täysin kohtalokas kuluerä jos ajatellaan sitä että näitä kumuloituu kertyy yhteen suomen yrittäjät muun muassa esittää yrityssaatavia koskeva sääntely voitaisiin toteuttaa noudattaen samoja periaatteita kuin tällä hetkellä noudatetaan kuluttajasaatavien osalta siinä on mielestäni lainsäätäjälle ja hallitukselle hyvä tavoite koska uskon että viime kädessä se säästäisi myös yritysten kustannuksia oikeusministeriössä on tehty ja täytyy kiittää ministeri häkkästä siitä monenlaisia hyviä uusia avauksia kuten esimerkiksi positiivinen luottorekisteri yksi niistä eli kaiken kaikkiaan on lähdetty kokonaisvaltaisesti katsomaan sitä miten voimme edistää yhteistyötä kuluttajien yrittäjien velkaantuneiden ylivelkaantuneiden ja sitten pankkisektorin ja pienpankkisektorin kanssa mutta jotta me pääsisimme tässä todella eteenpäin meidän tulisi miettiä myös digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja arvoisa puhemies siksi toivonkin että hallitus voisi viipymättä käynnistää sellaisen valmisteluhankkeen josta myös ministeri häkkäselle maininnut että meille syntyisi esimerkiksi tämmöinen maksualusta kaksi piste nolla joka olisi kotimainen kotimaisesti omistettu ja siinäkin mielessä luotettava ja hyvin valvottu että se voisi toimia tällaisena alustana mainitsemaani ilmansuuntaan myös yksinyrittäjien näkökulmasta tällaista meillä ei tällä hetkellä ole mutta nyt positiivisen luottorekisterin aikana se olisi tulevaisuudessa mahdollista vielä lopuksi arvoisa puhemies yksi näkökulma pienyrittäjän näkökulmasta on se että tähän liittyy myös se tosiasia että isot yritykset usein haluavat ja vaativat pitkiä maksuaikoja ja silloin se pieni yritys on siinä ketjussa viimeisimpänä tämäkin saattaa aiheuttaa sen ikävän tilanteen että sillä pienyrittäjällä ei vain ole kassassa sitä rahaa millä maksaa vaikka pieni puhelinlasku ennen finanssikriisiä suomessa oli lyhyet maksuajat nyt me olemme luisuneet eteläeurooppalaiseen tyyliin

olla lakikaan niin ei se myöskään minun mielestäni voi olla perimiskulu on hyvä että kuluttajan velkojen perintää on säädelty tarkasti sitä voisi säädellä enemmänkin koska edelleen kuulee tarinoita että jopa julkisyhteisöt perivät omia saataviaan kuluttajiltakin varsin kohtuuttomia maksuja perien yksityisiä perintätoimistoja käyttäen mutta tässä on jo moni puhuja tuonut esille sen ovatko mikroyrittäjät yksinyrittäjät lopultakaan niin erilaisessa asemassa kuin kuluttaja asiakkaat mielestäni eivät välttämättä ole voivat olla jopa huonommassa asemassa juurikin näiden mainittujen isojen yritysten pidempien maksuaikojen takia heidän elantonsa on kiinni siitä että ne rahat saadaan pois niiltä isoilta yrityksiltä näenkin hyväksi sen että lainsäädännöllä tällaisia kohtuuttomuuksia ja esteitä pyrittäisiin purkamaan koska tosiasia on kuitenkin se että pienet yritykset mikroyritykset työllistävät tänä tänä päivänä valtavan joukon ihmisiä ja hyvin suuri osa tulevasta työllisyydestä joudutaan laskemaan näiden pienten yritysten varaan näin ollen yrittämisen esteitä tulisi jokaisella mahdollisella tavalla meidän lainsäätäjien toimesta poistaa niinpä tämä laskujen mukaan viidessadas puheenvuoroni tässä eduskunnassa on oikein mukava käyttää tämän itsekin allekirjoittamani ja kannatettavan aloitteen puoltamiseen

arvoisa rouva puhemies

lakialoitetta syy miksi pidän tätä aloitetta erityisen hyvänä nyt annan muutamia lukuja aika paljonkin oikeastaan suomessa on kaksisataakahdeksankymmentätuhatta yritystä niistä yhdeksänkymmentäkolme prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä siis niin sanottuja pienyrityksiä näistä mikroyrityksiä eli yrityksiä jotka työllistävät vain yrittäjän itsensä on kuusikymmentäviisi prosenttia eli yksi ihminen työllistää itsensä tiedämme sen että suomen systeemi on vähän sen kaltainen että meillä joudutaan myöskin vähän pakolla yrittäjäksi kun työpaikka menee alta niin silloin halutaan että henkilö perustaa henkilöyhtiön ja sen jälkeen hänet katsotaan yrittäjäksi ja tulee kaikki yrittäjän velvoitteet myöskin omaa itseään kohtaan tietysti eläkemaksut ja muut vastaavat jotka ovat aika kohtuullisen suuret täällä

tiedossa ei ole kuinka moni pienyritys on perinnässä mutta perinnässä niitä on koska me tiedämme tuon tien voutiin se kulkee yksityisten perintäyhtiöitten kautta ja kun tähän kierteeseen päästään osasyynä on siinä se että perintäyhtiöiden kulut nousevat niin suuriksi että jää pienemmäksi kuin kulut silloin jos lähtee laukka liikkeelle elikkä menee korkoa korolle niin päästään hyvin pian siihen tilanteeseen että ollaan jo menossa voutiin mutta sitä ennen käydään mutka käräjäoikeudessa ja ja lisätään vielä käräjäoikeuden kulut sinne sen pienen yrittäjän päälle kun suomen systeemi on sellainen että kerran konkurssin tehnyt ei kyllä kovin helposti siitä ahdingosta nouse eikä pääse tekemään uutta yritystoimintaa itselleen ja isompaakin yritystoimintaa missä voisi työllistää sitten useampia se on erittäin erittäin ikävä

tässä maassa oli muuten tänä vuonna elokuuhun mennessä tuhatseitsemänsataakuusikymmentäyhdeksän eli noin näissä kasvua edellisvuoteen on kaksikymmentäkaksi prosenttia näissä yrityksissä henkilökuntaa oli kasvua edellisvuoteen kahdeksan pilkku viisi prosenttia näissä yrityksissä oli keskimäärin viisi työntekijää nyt kun me tiedämme että kun yritys joutuu rahavaikeuksiin silloin kun konkurssi kolkuttaa ovelle niin voimme olla aika lailla varmoja siitä että ollaan myöskin siellä perintätoimiston asiakkaana ja voudin asiakkaana ja siinä tilanteessa tämä yhteiskunta ei kyllä tällä hetkellä kättään tarjoa vaan antaa mieluumminkin vauhtia sille yrittäjälle että hän saa sen yrityksensä nurin ja yrittäjä itse jää työttömäksi ja sen lisäksi mahdollisesti vielä neljä muuta tämän takia tämä lakiesitys minkä edustaja taavitsainen on tehnyt on erittäin kannatettava kannatettava todella toivon että tämä otettaisiin vakavasti tässä salissa ja tätä kautta autettaisiin maata eteenpäin autettaisiin työllisyyttä autettaisiin pysyvien työpaikkojen säilymistä

arvoisa rouva puhemies perintätoiminnan lainmukaisuutta valvoo etelä suomen aluehallintovirasto se on todennut että mikäli perintäyhtiö ei pysty näyttämään toteen että toimenpiteet eroaisivat kuluttajaperintään verrattuna ei ole perusteltua vaatia niistä yrittäjiltä suurempia kustannuksia kuin kuluttajilta avilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa alentaa perintätoimiston perimiä perintäkuluja tai määrätä perintätoimistoja maksamaan korvauksia yrittäjälle nyt hyvin usein käy niin että että suurin osa yrittäjistä jotka ovat juuri pienyrittäjiä yksinyrittäjiä maksavat sitten nämä suuretkin perintäkulut mukisematta koska pelkäävät maksuhäiriömerkintää vuonna kaksituhattakuusitoista etelä suomen avi antoi tällaisista asioista kaksikymmentäkuusi valvontapäätöstä joista seitsemässä se antoi perintäyhtiölle varoituksen

ja näiden kohtuuttomien kulujen valvominen on aika mahdotonta ja sen vuoksi on tärkeää että säädämme lailla nämä yrityksille yrityksille kohdistuvat perintäkulut samalle tasolle kuin on kuluttajille määritelty

kertaan vielä tässä arvoisa puhemies onko aikaa kaksi minuuttia vai kolme minuuttia
kolme minuuttia paikaltaan pidetty puheenvuoro olkaa hyvä voitte
elikkä mikäli tämä lakialoite menisi nyt eteenpäin niin sellainen esimerkkitilanne jossa eräällä pienyrittäjällä oli kahdentuhannen euron lasku myöhästynyt erinäisistä henkilökohtaisista syistä johtuen ja hänelle koitui siitä maksumuistutuksesta neljäsataa euroa perintäkuluja niin nyt kun on viidakonlait näin tapahtuu mutta jos tämä lakialoite tulisi voimaan ne perintäkulut olisivat viisikymmentä euroa niin kuin ne ovat tällä hetkellä kuluttajillekin yli tuhannen euron suuruisista

arvoisa puhemies tietysti kun eduskunnassa ollaan ja lainsäädännöstä puhutaan pitää katsoa myös olemassa olevaa lainsäädäntöä ja kyllähän meillä oikeustoimilaistakin löytyy pykälä mikä puhuu kohtuullistamisesta ja kyllähän sellainen kohtuullisuusajattelu kuten äsken sanoinkin lähtee myös siitä että jos olet yksinyrittäjä tai elinkeinonharjoittaja niin kyllä siinä täytyisi olla kohtuullisuutta edustaja taavitsainen avasi hyvin sitä käytännön elämää ja sitä käytännön palautetta mitä me aika monet olemme saaneet ja kyllähän tällaiset huomautusmaksutkin toiminimiyrittäjälle tai yksinyrittäjälle ovat aika kohtuuttomia kun puhutaan esimerkiksi puhelinlaskuista joista olen kuullut että myöhästymismaksu on neljäkymmentä euroa se on aika kova kun kysymys on yhdestä puhelinlaskusta joka on saattanut ei nyt pelkästään aina työmatkan takia mutta jostain syystä jäädä maksamatta tietenkään en tunne näitä yksityiskohtia mutta sanon vain sen että neljäkymmentä euroa vaikkapa neljänkymmenen euron puhelinlaskusta on mielestäni huomautusmaksuna erittäin kova liian kova mutta kun puhutaan lakialoitteista ylipäätään niin se on hienoa että meillä on tällainen työkalu että me voimme keskustella lakialoitteen muodossa tästä asiasta ja siitä vielä kiitos edustaja taavitsaiselle mutta sitten toki me tarvitsemme tähän myös aktiivisen ja kunnianhimoisen ministerin ja hallituksen joka tarttuu näihin asioihin ja kuten sanottu toivoisin että vielä tällä eduskuntakaudella esimerkiksi oikeusministeri häkkänen ottaisi kopin tästä asiasta ja valmistelisi ministeriössä sellaista lainsäädäntöä joka vastaisi niihin kysymyksiin mitä me tänään tässä ja nyt esitämme ja niihin tosiseikkoihin mitä me kerromme niin kuluttajanäkökulmasta kuin pienyrittäjänäkökulmasta

arvoisa rouva puhemies edustaja taavitsaiselle haluan kertoa parhaat kiitokset erinomaisesti tehdystä lakialoitteesta ja myös näille neljällekymmenelleseitsemälle allekirjoittaneelle kiitokset että ovat paneutuneet asiaan todellakin tämä lakialoitteessa oleva ongelma saatavien perinnästä on aivan jättimäinen ongelma ne yrittäjät jotka ovat tähän tilanteeseen joutuneet ovat todella vapaata riistaa kaikenlaiselle kohtuuttomalle laskutukselle mielestäni yhteiskunnassa lainsäätäjien tässä tapauksessa meidän eduskunnassa pitää asettua aina sen heikomman puolelle lainsäädäntöä tehdessämme elikkä toivoisin kyllä hartaasti vaikka tässä lakialoitteessa ei sitä sataa allekirjoittajaa olekaan siitä huolimatta oikeusministeri häkkänen ja oikeusministeriö ottaisivat tämän asian vakavasti koska todellakin niille yrittäjille jotka ovat joutuneet tähän kierteeseen on lähes mahdoton tehtävä selvitä siellä saada yritys nousemaan pinnalle ja pysymään pystyssä ja työpaikat turvattua tämän takia toivon arvoisa puhemies että tämä lakialoite menestyisit ministeriön ministeriön pöydällä ja oikeusministeri häkkänen ottaisi tämän asian käsittelyyn tämähän kuuluu samaan kategoriaan kuin pikavippi tässä on samaa kohtuuttomuutta kuin niissä pikavipeissä joissa pienen pikavipin korko korko voi nousta aivan älyttömiin ja sekin on aivan kohtuutonta jos pikavippiasia nyt jostain syystä lähtisi etenemään niin toivon kyllä hartaasti että tämä asia otettaisiin siinä samassa yhteydessä esille koska näihin tilanteisiin joutuneet yrittäjät ovat kyllä aivan ylipääsemättömissä vaikeuksissa isot yhtiöthän joilla on omat lakimiehet ja muut näitä varten tehdyt järjestelyt pystyvät kyllä tämmöisissäkin asioissa pärjäämään mutta pienyrittäjä on aivan turvaton toivon että aloite menestyisi todella hyvin

arvoisa puhemies särkikalojen määrät lisääntyvät jatkuvasti vesistöissämme eikä särkikantojen harventaminen harventaminen ole edennyt toivotusti puhutaan särjestä mutta sekin vain on tärkeä asia

särkien määrän lisääntymiseen on se etteivät kalastajat koe särkien kalastamista kannattavaksi ja kalastushan on muutenkin vähentynyt tuolla vesistöissämme kalaston jakautuma vääristyy kun ylisuuret särkikalakannat voimistuvat vesien rehevöityessä eläinplanktonin määrä vähenee ja ravinteet kulkeutuvat takaisin vesipatsaaseen kun särkikalat etsivät ravintoa vesistön pohjasta särjenpyynnin lisääntyminen poistaisi vesistöistä fosforia ja lisäisi vähäisesti hyödynnetyn kalan käyttöä valtiovallan tulisi osoittaa kannustin särkikalojen kalastamiseen tällainen kannustin olisi särkikalojen myynnin arvonlisäveron poistaminen siltä osin kuin kalastaja myy itse

nyt on arvonlisäverolain viidennessäkymmenennessäyhdeksännessä pykälässä annettu vapautuksia tietyille luonnonvarojen hyödyntämisille valtiovalta haluaa kannustaa ja pitää hyödyntämistä kannatettavana itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti on nimittäin vapautettu arvonlisäverosta mikäli poimija itse myy nämä tuotteet sellaisenaan muualta kuin erityiseltä myyntipaikalta tämä arvonlisäverovapautus olisi edullinen tapa lisätä särkikalojen pyyntiä ja käyttöä näin edistettäisiin sekä luonnon monimuotoisuutta että kalastajien ammatin harjoittamisen kannattavuutta särkikalojen hyötykäytön ja yleensäkin särkikalojen arvostuksen lisääminen olisi tässä suhteessa tärkeää yleensäkin suomessa meidän tulisi lainsäätäjinä tehdä kaikki voitavamme sen eteen että suomessa käytettäisiin enemmän kotimaista kalaa ammattikalastajien elinkeino on uhattuna tällä hetkellä ja erityisesti siellä on kyllä syynä merimetsojen ja hylkeiden

koska näitten kannat ovat lisääntyneet todella paljon pääosa suomessa syödystä kalasta tulee ulkomailta tähän on saatava muutos ehkä neljäsosa suomessa syödystä kalasta on kotimaista kalaa ja tässä on otettu matkaan myöskin ihmisten itsellensä kalastamat kalat meidän vesistömme ovat todella rikkaita niissä on valtavasti kalaa miksi me emme osaa sitä hyödyntää japanilaiset ovat tuumanneet jos nämä olisivat heidän vesistöjään niin kyllähän näitä käytettäisiin ihan toisella tavalla arvoisa puhemies toivon että aloitteessani esitetty asia otetaan vakavasti huomioon meidän on kaikin voimin edistettävä kotimaista kalastuselinkeinoa ja sitä että suomalaisessa ruokapöydässä olisi nykyistä paljon enemmän hyvää terveellistä turvallisesti valmistettua suomalaista kalaruokaa tämä esitykseni on nytten vain särjen osalta särkeähän monet pitävät roskakalana mutta ensinnäkin sana roskakala meidän pitää unohtaa ihan kokonaan kyse on toisarvoisesta kalasta ja oikeastaan ihan hyödynnettävästä ihan hyvästä kalasta sillä laitettuna särkikin on esimerkiksi purkkikalana todella hyvä kala

esitys voisi kyllä laajentua myöskin muitten toisarvoisten kalojen osalta ei sekään olisi huono asia jos myöskin hauki olisi tässä kuviossa matkassa en usko että tämä tulisi vääristämään kilpailua millään tavalla mutta joka ikinen toisarvoinen kala minkä me saisimme tuolta vesistöstä pois auttaisi meidän kalastonhoitoasiaamme nyt kun mennään siihen kalastuslakiin ja kalastusmaksujen kertymiseen ongelmahan on se että kun meillä koko ajan vähenevät kalastonhoitomaksut niin meillä vähenevät myöskin varat joilla vesioikeuden vesioikeuden omistajat voivat hoitaa vesialueitansa meidän on löydettävä uusia konsteja millä me saisimme kannustettua vesialueitten hoitamiseen roskakalojen poistaminen on yksi merkittävimmistä asioista millä me saamme vesistöjä hoidettua elikkä toivon että tämä esitys otettaisiin vakavasti ja saisimme tällä otettua askeleen sitten eteenpäin tässä

arvoisa rouva puhemies lakialoitteessa edustaja eeva maria maijala on aivan oikein puuttunut tähän roskakalaongelmaan vaikka on myös totuuden nimissä mainittava että särkihän sinällään ei ole roskakala olen itsekin syönyt särkeä esimerkiksi purkitettuna ja hyvin öljyssä marinoituna se on aivan erinomainen herkku niin että tässä pitää katsoa se mitalin toinen puoli se että särki on arvokala oikein oikein valmistettuna mutta jos me haluamme näitä suomalaisia vesistöjä hoitaa niin kyllä tämä vähempiarvoisen kalan pyynti on tärkeää esimerkiksi tuossa puruvedellä kiteellä tehdään juuri tällaista hanketta sen puruvesi hankkeen myötä on kohennettu rehevöitynyttä järven lahtea puruvesi itsessään on erittäin kirkasvetinen aivan aivan suomen ykkösjärviä puhtaudessaan muutama lahti on vähän rehevöitynyt

viime keväänä nuotalla

saatiin saaliiksi kolmekymmentäkaksi tonnia tätä vähempiarvoista kalaa siis kolmekymmentäkaksi tuhatta kiloa joka on aivan valtava pietarin kalansaalis viidellä vedolla mutta joka tapauksessa tämä esimerkki vain kertoo sen miten iso asia tämä järvien hoitaminen ja vesistön hoitaminen järkevällä kalastuksella on edustaja maijalan tekemälle aloitteelle sinällään toivoisin menestystä mutta hieman epäilen sitä että verolakien muuttaminen tällaisessa yhdessä pienessä pienessä asiassa voi olla ehkä vähän haasteellista mutta tämä avaisi kyllä mielestäni sen tien että suomalaisen kalan markkinoita pitäisi kyllä tässä maassa edistää paljon tehokkaammin jos käytte jollakin isolla järvellä kun viime kesänä olin pielisellä ajelemassa yhtenä päivänä ja samoin ilomantsissa parilla isolla järvellä niin kaikki sillä matkalla olleet havaitsimme kauniina kesäpäivänä kaksi kalastajaporukkaa veneellä näillä isoilla järvillä niin se on todella vähän siihen nähden mikä mahdollisuus suomalaisiin vesistöihin sisältyy mutta toivoisin että tämä edustaja maijalan hyvä aloite saisi sen liikkeelle että suomalaisia vesistöjä

toimin suomen kalatalouden keskusliiton puheenjohtajana toinen suuri kalatalousjärjestö suomessa on suomen vapaa ajankalastajat ja uskon että tämä on kummankin järjestön mielestä todella tärkeä asia enkä minä usko että kukaan muukaan vastustaa että me saamme hoidettua vesistöä tämä voisi olla yksi konsti menetelmä miten näitä vesistönhoitamisasioita saadaan eteenpäin suomessa on kaupallisia kalastajia liian vähän ja heidän määränsä vähenee koko ajan ja kymmenentuhannen euron edestä myytyä vuosittain kalaa on todella vähäistä elikkä en usko että se tulisi isosti vaikuttamaan ainakaan kielteisesti että siitä poistuisi tämä arvonlisäveroasia sain vierailla säkylän pyhäjärvellä ja siellä tätä toisarvoista kalaa hyödynnettiin todella hyvin ja mahtavasti näin miten siitä saatiin työstettyä massaa tästä massasta tehtiin sitten apetitin tehtaalla kalapullia todella hyviä aivan mahtava systeemi tätä kuviota meidän pitäisi todella saada valtakunnallisesti vietyä paljon eteenpäin

meidän kotimaisista kaloistamme meidän järvet ovat täynnä kalaa se voisi tuottaa massaa mahtavasti mutta kun meillä ei ole minkäänlaista logistiikkasysteemiä meillä ei ole keräilysysteemiä mitään semmoista millä me saisimme kala asiat hoidettua esimerkiksi maitopuolella meillä maito kerätään joka puolelta valtakunnasta järjestelmällisesti on kylmäketjuasia hoidettu miksi me emme saisi kalapuolella tätä samalla tavalla järjestettyä ja näistä muista toisarvoisista valmiita maksamaan juuri minkään vertaa mutta jos me pienellä kannusteella saisimme sitä menemään eteenpäin säkylän pyhäjärven hanke niin kuin moni muukin hanke on kärsinyt todella paljon siitä että valtion tuki on vain toistaiseksi voimassa olevaa ja nyt meidän pitäisi siihen löytää menetelmiä ja systeemejä mitkä eivät pyöri millään projektirahalla eivätkä valtion tuella vaan muulla kannusteella nämä asiat menemään eteenpäin elikkä näillä eväillä jäämme odottamaan että joku päivä me saisimme tämän asian kuitenkin osaksi suomen verolainsäädäntöä